jälkeen voitte pyytää uuden puheenvuoron

vanhanen ilmoitti että se on ohje ja suositus kyllä eli jatkan hetken arvoisa puhemies yhdeksänkymmentä luvulla lomautettuja oli siis pahimmillaan viisikymmentäviisituhatta eli selvästi vähempi kuin tällä hetkellä ja nyt kun puhutaan konkurssiuhasta ja konkurssilainsäädännöstä niin jo kuukausi sitten huhtikuun alussa joka viides työnantajista pelkäsi konkurssia ja nyt konkurssiin on mennyt yli tuhat yritystä alkuvuoden aikana tässä esityksessä rajoitetaan siis väliaikaisesti konkurssiin hakemista velkojien hakemuksesta yritysten tilanne on tukala niin kuin tuossa edellä kuvasin ja pitää huomauttaa että nämä ongelmat johtuvat siis koronakriisistä ja ongelmiin yritykset eivät ole voineet varautua kannattavat

tämä lakiesitys niin kuin tuo ulosottoon liittyvä seuraava asiakin ovat näitä väliaikaislakeja ja käytän tässä nyt tilaisuutta myös kiittää hallitusta siitä että nämä esitykset ovat tulleet varsin nopeasti ja nämä ovat tulleet valiokunnasta läpi ja ne ajoittuvat sillä tavalla että niistä on hyötyä tässä koronaepidemian jälkihoidossa hyvin merkittävällä tavalla toivon että täällä läsnä olevat valtioneuvoston jäsenet vievät nämä terveiset sinne koko valtioneuvostolle tämä konkurssilain väliaikaislaki joka muuttaa konkurssilakia siis siltä osin että että perintää rajoitetaan koronan takia erityisesti tätä kahdeksan päivän konkurssikehotusta on hyvin merkittävä väline siinä on myös huomioitu että sen kanssa ei voisi keplotella niin että ne jotka ovat jo aikaisemmin olleet sellaisessa tilassa että ei ole ollut kannattavaa voisivat sitten tällä keplotella itselleen lisäaikaa siitä että se on myös huomioitu tässä hyvällä tavalla myös kiitos hallitukselle yksi asia johon hallitus saa varautua mielestäni voimassaoloaikaa kolmaskymmenesensimmäinen lokakuuta saakka että joudumme vielä syksyllä täällä uudestaan käsittelemään tätä asiaa ja jatkamaan tämän voimassaoloa koska tämä mitä tällä hetkellä koko yrityskentästä kuuluu viittaa siihen että näitä konkursseja

tai näitä joilla on konkurssiuhka meillä pitäisi olla nyt yhteinen henki tässä maassa että pelastetaan niin monta yritystä kuin mahdollista siis ne jotka ovat elinkelpoisia ja joilla on siihen toiminnan jatkumiseen mahdollisuus meillä on hyvät eväät hoitaa tämä tilanne paremmin kuin yhdeksänkymmentä luvun laman aikana pankit ovat paremmassa kunnossa taseet ovat vahvoja ja siellä on pelivaraa maksuvapaita lyhennysvapaita vuosia siellä on runsaasti myönnetty ja sekin kertoo sitä kieltä että kukaan ei halua uusia yhdeksänkymmentä luvun laman tapahtumia oikeastaan en tätä esitystä nyt sen enempää tässä käy läpi koska tämä on jo ensimmäisessä käsittelyssä hyvin käyty läpi mutta ehkä tähän vielä lopuksi sanon että tätä seurattaisiin nyt huolella ja sitten jos siltä näyttää hallituksella olisi se tahtotila että tätä voimassaoloaikaa jatkettaisiin

arvoisa herra puhemies vaaranahan tässä on että maksukyvyttömyysolettaman perusteella konkurssiin voidaan nyt asettaa koronasta lamautuneita yrityksiä jotka saattaisivat pandemian päätyttyä selviytyä toki lakimuutoksesta huolimattakin velallinen on edelleen mahdollista asettaa konkurssiin mutta esitys uskoakseni kuitenkin vähentää koronasta aiheutuvien kohtuuttomien tilanteiden syntymistä joissa elinkelpoiset yritykset ajautuisivat konkurssiin lakivaliokunnan ensimmäisen käsittelyn jälkeen olen miettinyt tätä esitystä taustalla on tärkeät tavoitteet ja on oleellista ettei niiden toteutuminen jää lain tulkinnan ja soveltamisen varaan onko hallituksen esittämä ratkaisu estää konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttö konkurssiin asettamisen perusteena tavoitteeseen nähden riittävä sitä en osaa sanoa lakivaliokunta on päätynyt lopputulemaan ettei konkurssilain säännöksiä ulosottoon perustuvasta maksukyvyttömyysolettamasta

arvoisa puheenjohtaja tämä konkurssilain muutos auttaa velallisia ja yrittäjiä ja tietysti sitä kautta ihan tavallisia ihmisiä yrittäjäihmisiä tuolla arjen keskellä tosiaan tällä määräaikaisella muutoksella poistetaan tämä kahdeksan päivän maksukehotus konkurssiperusteena kaikki muut konkurssin perusteet jäävät vielä voimaan ja tietysti on hyväkin että ei esimerkiksi estetty konkursseja kokonaan ihan senkin takia että saattaa olla näin että on on ollut ennen koronaa jo vaikeuksia plus sitten se että ei voi kokonaan poistaa myöskään velkojansuojaa se liian radikaali asia haluan tässä vaiheessa valiokunnan puheenjohtajana vielä uudestaan kiittää valiokunnan asiantuntijoita jotka todella kiireellä yömyöhään lukivat näitä esityksiä ja toivat meille arvokkaita arvokkaita kommentteja ja valiokunnan jäseniä myöskin jotka perehtyivät todella lyhyellä ajalla asioihin teimme muun muassa voimaantulosäännökseen muutoksia esimerkiksi niin että kun tämä laki päättyy silloin kymmenettä niin vireillä oleviin hakemuksiin käräjäoikeudessa sovelletaan vielä tätä poikkeuslakia se olisi muuten ollut epäselvä oikeustila on äärimmäisen tärkeätä että lakiesitykset käsitellään huolellisesti kiireestä huolimatta professori tuula linna joka meillä oli kuultavana prosessioikeuden professori ja lakimiesliiton puheenjohtaja kiitti valiokuntaa siitä että me emme tingi kiireellisenä aikanakaan lainsäädännön laadusta täällä oli muutama kommentti tästä lain voimassaolosta että miksi se on tällainen valiokunnassa tosiaan kuulemisissa esiintyi monenlaista kantaa esimerkiksi konkurssiasiamies olisi ollut halukas lyhentämään sitä aikaa finanssiala samaten ja sitten esimerkiksi suomen yrittäjät taas jatkamaan lokakuun jälkeenkin lakivaliokunta pohti tätä erityisesti perustuslailliselta pohjalta siinä mielessä että näissä poikkeusoloissa vaikka tämä nyt ei suoranaisesti ole poikkeustilalaki mutta perustuu tähän poikkeustilaan että käsitellään kiireellisesti niin katsottiin että vain sen välttämättömän ajan ja kuten edustaja laukkanenkin sanoi niin voi olla mahdollista joudutaan tarkastelemaan samoin kuin ulosoton pykäliä samoin kuin yhdistyslain pykäliä jotka juuri kiireessä tuli tässä tässä haluan vielä tuoda terveisiä lakivaliokunta on nyt moneen kertaan kiinnittänyt huomiota ja tulee kiinnittämään huomiota resursseihin jos me haluamme että virkamiehet ulosotossa talous ja velkaneuvojat siellä arjessaan tai tuomioistuimet pystyisivät käsittelemään näitä lisääntyviä asiamääriä sinne tarvitaan ehdottomasti lisää resursseja käsipareja tekemään töitä ja samaten edelleen taas muistutan siitä että muun muassa etäyhteyslaitteiden toimivuus tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksissa on tällä hetkellä surkea

arvoisa puhemies tämä konkurssilain muutos on selkeä pieni helpotus yrityksille ja myöskin velkaantuneille ihmisille tässä vaikeassa tilanteessa aivan samalla tavalla kuin tänään käsiteltävät ulosottokaaren muutos tai keskustelu kulutusluottojen korkokatosta eli pikavippijärjestelmien purkamisesta tai hillitsemisestä ja hallitsemisesta sanotaanko tässä muodossa nämä kaikki toimet kertovat että hallitus suhtautuu vakavasti koronakriisin aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin sekä yrityskenttään että yksityisiin kansalaisiin mutta se kertoo myöskin siitä että me olemme ottaneet oppia aikaisemmasta täällä käytettiin eräitä puheenvuoroja viitattiin yhdeksänkymmentä luvun alun kriisitilanteeseen silloinen oikeistohallitus otti meillä aivan toisen linjan kuin nyt tämä nykyinen hallituksemme silloin pelastettiin pankit miljardisiirroilla kymmenen miljardia euroa käytettiin pankkien pelastamiseen ja samanaikaisesti yrittäjät yrityskenttä rojahti konkurssiaalto pyyhkäisi suomen ylitse ylivelkaantumisen kriisi ja ja kierre joka sitten vaivasi vuosikymmeniä suomea vieläkin on siitä rippeitä jäljellä jäi meille haavaksi pitkäaikaiseksi haavaksi nyt hallitus toimii hienolla tavalla määrätietoisesti ja olen arvostanut myöskin sitä että oppositio on tässä tukemassa hallitusta että me yritämme avittaa kriisin yli nyt yrityksiä myöskin pankkisektorin täytyy tästä selvitä mutta ennen kaikkea tavallisia kansalaisia tämä on oikea linja tällä tavalla näitä päätöksiä pitää tässä tehdä ja yhdessä me tästä

arvoisa puhemies tämän koronaviruspandemian myötä kuten tiedetään moni yritys on joutunut tosi haasteelliseen tilanteeseen ja hankalaan taloudelliseen ahdinkoon

on hyvä ja erittäin kannatettava ja tulee tehdä kaikki että velallisen asema tässä konkurssien uhan allakin on turvattu on tärkeätä että tämä laki astuu voimaan mahdollisimman pian ja on myös

tarkastella myös tätä määräaikaa tilanteesta riippuen jos näyttää siltä että lokakuu on liian aikainen sitten tulee tarkastella pitääkö tätä jatkaa

liiketoimintaan ja toimintamahdollisuuksiin ei kukaan voinut ennalta arvata sitä millä tavalla nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet myynti ja asiakasmääriin ja sitä kautta sitten näihin hankaliin tilanteisiin

hallituksen hallituksen esitys on erittäin kannatettava ja lakivaliokunnan puheenjohtaja nostikin sieltä seikkoja mihin valiokunnassa kiinnitettiin huomiota muun muassa nämä resurssit hallituksen esitys on erittäin kannatettava valiokunnan muutosesitykset huomioon lukien tietysti

mutta on toivottavaa toivottavaa että tämän väliaikaisen muutoksen lisäksi myöskin toivotaan että tällä tällä kaudella edettäisiin siinä että konkurssilakiin tulisi myöskin pysyvämpiä muutoksia me tarvitsisimme semmoista armollista konkurssilakia ja myöskin tukea siihen että yrittäjällä olisi niin sanottu toinen mahdollisuus sitten tähän konkurssilakiin lain tavoitteisiin liittyvät myöskin yrityssaneeraukset ja sehän on valmis järjestelmä elinkeinokelpoisten yritysten tervehdyttämiseksi sinänsä on valitettavaa tämänhetkisessä tilanteessa että pankit harvoin puoltavat näitä hakemuksia jos on niin että että velkojat puoltavat puoltavat tätä yrityssaneeraukseen hakemista niin se voidaan tehdä ihan muutamassa pankkipäivässä hyvänä esimerkkinä oli stockmannin ilmoitus joku aika sitten maanantaina yrityssaneeraukseen hakeutumisesta ja keskiviikkona oli jo päätös tiedossa mutta jos

kaikki ymmärrämme sen että että jos tilanne on tässä huhtikuussa pahentunut niin ei ole aikaa hakeutua yrityssaneeraukseen koska päätös tulisi sitten joskus juhannuksen tietämillä siksi on tärkeää että hallitus nyt pystyisi tätä yrityssaneerausasiaakin edistämään sillä tavalla että pankeille tehtäisiin kannustimia ja vastuita myöskin puoltaa näitä hakemuksia jotta yritys pääsee siihen yrityssaneeraukseen niin viidenneksen eli kaksikymmentä prosenttia pitää puoltaa näitä hakemuksia saneeraukseen haettu yhtiö tarvitsee usein myös sitten rahoitusta ihan tämän uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi minkä takia pankit ovat niin nihkeitä puoltamaan tätä asiaa on se että että pankki joutuu nykylainsäädännössä kirjaamaan luottotappioksi ennen saneerausta antamansa lainat ja takaukset jos tapauksia tulisi paljon tämä tietenkin vaarantaisi myöskin pankin vakavaraisuuden olisin kysynyt jo ensimmäisessä käsittelyssä ja tässä toisessakin käsittelyssä jos oikeusministeri henriksson olisi ollut paikalla mitä kuuluu tälle yrityssaneeraukseen liittyvään lainsäädäntöön on ollut esillä että sitä yrityssaneeraukseen pääsyä voitaisiin helpottaa toivottavasti tämä asia etenee tarvitaan vastuullisia ja vaikuttavia ja ripeitä

hallituksen esitystä voi kyllä tukea hyvinkin ja pakko on tietysti tuoda esiin että tässähän tietysti taustana on se ettei tätä pystyttäisi käyttämään väärin ja tietyt tahot rupeaisi sitten niin sanotusti pitämään huolen että saavat omansa nopeasti koska tällä hetkellä yhteiskunta kuitenkin yrittää maksujen perimistä niin tässä tulee aika nopeasti houkutus jollekin yritykselle päästä niin sanotusti ohi ja käydä hakemassa omansa pois tällä konkurssin uhkaamisella tästä aasinsiltana voin mennä siihen että toisin edelleen esiin sitä että tässä kun joudutaan käsittelemään tätä asiaa niin tämä saisi olla loppupelissä nyt tämä on todella lyhyt aika ja kun tiedetään joka tapauksessa koronan aiheuttama taloudellinen tuska tulee jatkumaan kuitenkin useita vuosia eteenpäin niin tämä tilannehan ei varmasti tule muuttumaan mihinkään tässä tulee olemaan niitä yrityksiä mitkä pääsevät koronasta yli mutta koronan aiheuttaman tappiokierteen

konkurssilakeja uusiksi henkilöyhtiöitä pitäisi konkurssitapauksissa kohdella samalla tavalla kuin osakeyhtiöitä se on sanomatta selvää että jos siellä kommandiittiyhtiössä on pumpattu rahat pihalle sieltä firmasta niin sitä ei hyväksytä siihen hommaan mutta jos selkeästi on vaikka viimeisen viiden vuoden aikana kohtuullisesti palkkaa nostettu ainakin usein monessa on nostettu jopa aika vähänkin sitä palkkaa huomattavasti samassa työpaikassa oleva työntekijä niin silloin nähdään että se konkurssi ja maksuvaikeus ei ole tullut siitä asiakkaan omasta rahan pumppaamisesta jolloin sen takia ihan samalla lailla pystyttäisiin kohtelemaan kuin osakeyhtiöitäkin tässä tilanteessa

arvoisa herra puhemies kun konkurssista puhutaan niin monella tulee ensimmäisenä mieleen yritykset jotka tuottavat uusia tavaroita tai palveluita kun hieman laajennetaan niin meillä on erittäin suuri kasvava joukko yrityksiä jotka ovat kulttuurin ja liikunnan kanssa tekemisissä työllistävät sitä kautta paljon pieniä yrittäjiä jotka ovat nyt suuressa hädässä otan yhtenä esimerkkinä kulttuurin puolelta omalta paikkakunnaltani valkeakoskelta ison kulttuuritapahtuman joka on nimeltään työväen musiikkitapahtuma sen piti olla tänä vuonna heinäkuun viimeisellä viikolla mutta ei ole valitettavasti näin useana vuonna olen siellä muun muassa edustaja pia viitasen kanssa keskustellut ja tapahtuma ja kulttuuri meitä yhdistää puoluerajat ylittäen tällainen iso festivaali työllistää monta paikallista yrittäjää joko suoraan tai välillisesti ja nyt myös nämä yrittäjät ovat pulassa se mitä lisätalousarviossa kulttuurille liikunnalle ja nuorisotyölle osoitettiin oli oikeansuuntaista pahoin pelkään että tämä yhdeksäntoista miljoonaa mikä siellä oli erityisesti kohdistettu kulttuurin ammattilaisille ja kulttuuritapahtumille ei välttämättä kyllä tule riittämään toivotaan että nämä arvokkaat tapahtumat ja niiden pitkä historia jatkuvat myös ensi vuonna
arvoisa herra puhemies tuossa aiemmin yritin hivenen käydä läpi tilanteen poikkeuksellista vakavuutta kävin läpi muun muassa sitä miten lomautettujen määrä suhteutuu yhdeksänkymmentä luvun lamaan ja ja me olemme siis tällä hetkellä vakavammassa tilanteessa lomautettujen suhteen kuin yhdeksänkymmentä luvun laman pahimpina hetkinä olimme meillä

maaliskuussa lomautettuna kokoaikaisesti yli kuusikymmentäviisituhatta suomalaista kun edellinen tilastointiennätys lomautetuista oli helmikuulta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme kun lomautettuja oli yli viisikymmentäviisituhatta kaksituhattakahdeksan finanssikriisin huippu oli noin neljäkymmentätuhatta ja nyt on arvioitu että huhtikuussa eli tämän kuukauden jälkeen lomautettujen määrä voisi nousta jopa sataanviiteenkymmeneenviiteentuhanteen myös työ ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden määrä

mikä myös näissä luvuissa eroaa ja kertoo laajasta kriisistä on se että korkeasti koulutettuja on tällä hetkellä lomautettuna noin kahdeksantuhatta yhdeksänkymmentä luvun lamassa korkeasti koulutettujen lomautukset pysyivät noin tuhannessa ja kaksituhattakahdeksan kriisissäkin kolmentuhannen viiva neljäntuhannen haarukassa konkurssiuhka on siis ilmeinen ja nyt on tärkeää että me pystyisimme yrityksiä tukemaan minua on häirinnyt se että julkisuudessa on arvosteltu business finlandia näiden tukien jakamisesta eihän arvoisa puhemies se ole business finlandin vika että business finland jakaa sille annetun määrärahan sille annettujen kriteereiden ja lainsäädännön pohjalta hallituksen olisi pitänyt muuttaa business finlandin jakokriteerejä ja silloin nämä rahat olisi saatu kohdennettua niille yrityksille jotka niitä nimenomaan nyt eniten tarvitsevat siinä mielessä on kyllä lähes vastuunpakoilua hallitukselta vierittää syytä virkamiesten ja business finlandin niskaan sillä syyllinen löytyy kyllä hallituksella helpoiten kun katsoo peiliin tämä konkurssilaki nyt auttaa onneksi näitäkin yrityksiä niitä ei välittömästi voida hakea konkurssiin toivotaan että näitä muutoksia ja suoria tukia yrityksille saataisiin pidän myös myönteisenä sitä että kokoomuksen esitykseen arvonlisäveron palautuksesta hallitus on tarttunut toki se tekee sen korkealla korolla ja lyhyellä takaisinmaksuajalla se ei itse asiassa ole yritystuki vaan vaan kallis laina näille yrityksille ja eduskunta toivottavasti sitä vielä tarkastelee

arvoisa herra puhemies vielä muutama huomio tässä valiokunnan puheenjohtaja nostikin esille näiden resurssien tarpeellisuuden ja tästä kävimme kyllä hyvin huolellisen keskustelun ja pohdimme miten voisimme lisätä tätä painoarvoa nyt hallituksen suuntaan ja tuoda tämän tosiasian eteen että että kun tehdään tällainen tarpeellinen lainmuutos niin sitten sen koko ketjun mikä liittyy siihen pitäisi olla kunnossa silloin tätä resurssikysymystä halusimme alleviivata tässä mietinnössä todeten että valiokunta edellyttää että niiden resurssien riittävyydestä huolehditaan kiireellisesti tuli ilmi selkeästi että kun viranomaiset sitten käsittelevät näitä hakemuksia ja muita pitää olla ne riittävät resurssit jotta sen takia eivät sitten yritykset joudu konkurssiin

on suomessa tärkeä lainsäädäntö koska se antaa laillisen mahdollisuuden lopettaa kannattamaton liiketoiminta siis konkurssiin joutuminen ei ole rikos vaikka usein suomessa siihen liittyy sellainen häpeän tunne jos yrittäjä ajautuu konkurssiin häpeään ei ole syytä silloin kun vain liiketoiminnan edellytykset luontaisesti loppuvat nyt tämä kriisi johtaa siihen että hetkellisesti monen yrittäjän toiminnan kannattavuus katoaa sillä tavalla että liiketoiminta ei ole enää mielekästä ja silloin on se mitä se yrittäjä pohtii nyt tämän lain puitteissa saa ehkä vähän lisää harkinta aikaa sitten toisena asiana nostaisin tämän että kun nyt konkurssilakia tältä osin on muutettu niin sitten meillä ovat vielä nämä yksityiset henkilöt jotka joutuvat joko kokonaan työttömäksi tai lomautetuksi ja jos lomautus jatkuu vielä pitkäänkin niin se voi tarkoittaa henkilökohtaisen talouden romahtamista toivoisin että hallitus nyt vakavasti pohtisi myös henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta jotta ei pitkitettäisi tätä ahdistusta joka mahdollisesti koronapandemiasta ihmisille tulee eli olisi tärkeää nyt huomioida tämä kokonaisuus että niin moni kuin mahdollista pelastettaisiin tässä tilanteessa

arvoisa puhemies erinomainen laki joka on toivottavasti menossa pian läpi ja ja nyt kun sitä pohtii niin sen mukana tässä on hyvin tullut myöskin edustaja laukkaselta tämä ajatus pohdinnasta ja kokonaisvaltaisuudesta suomalaisilta menee noin neljäkymmentä prosenttia tuloistaan asumismenoihin ja tässä kohtaa on pohdittava myöskin häätökäytäntöjä uudella tavalla että näitä järjestelyjä esimerkiksi ulosottomiehen kanssa voisi käsitellä uusiksi tästä olen tehnyt kirjallisen kysymyksen johon olen myöskin saanut toivottavasti pian saadaan täydentäviä tähän koronakriisiin liittyviä lakialoitteita joissa tätä joustavuutta voitaisiin kotitalouksille antaa sillä lomautettu henkilö tai työttömäksi jäänyt henkilö joutuu vääjäämättä maksuvaikeuksiin tämän vuoksi samalla kun me pohdimme pohdimme näitä konkurssiasioita on pohdittava myöskin yksilöä ja henkilöä näissä kysymyksissä ja siksi toivoisin että tämän hyvän lain lisäksi eduskuntaan tulisi muita lakeja joilla näitä häätökäytäntöjä voitaisiin väljentää

ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa puhemies tämäkin hallituksen esitys liittyy siihen että yritysten tilanteissa ja yksityisten tilanteissa tämä epidemia aiheuttaa kohtuuttomuuksia ja ulosottomenettelyä halutaan keventää rajoittaa ja myöskin täytäntöönpanoa lykätä toki tälläkin hetkellä niin kuin valiokunta mietinnössään tuo esille on mahdollista jo nykyisen ulosottokaaren säännöksillä arvioida esimerkiksi tämän soveltamisen kynnystä ja sen madaltamista ja myöskin myöskin sitten vapaakuukausia mutta tässä esityksessä on haluttu nyt tuoda ihan lainsäädännön tasolle nimenomaan tästä koronatilanteesta johtuvat joustot ja näillä muutoksilla on tarkoitus ohjata ulosoton ratkaisukäytäntöjä poikkeusolot vielä paremmin huomioon

ehkä ensimmäisenä nostaisin esille juuri tämän että nykyisinkin ulosottokaari mahdollistaa poikkeukselliset joustot mutta tässä yhteydessä on haluttu tällä erityisesti lisätä heikentyneen maksukyvyn perusteeksi tästä covid yhdeksäntoista epidemiasta ja siitä johtuvista poikkeusoloista johtuvat väliaikaiset maksuvaikeudet elikkä nämä valiokunnassa on nostettu erityisenä kohteena esille toinen kohta mihin valiokunta on kiinnittänyt huomiota ovat nämä vapaakuukaudet joita voidaan antaa viidennessäkymmenennessäkolmannessa pykälässä tarkoitetulla tavoin yhteensä enintään kolme vuosittain ja velkojien suostumuksella vapaakuukausia voidaan myöntää vuodessa enintään kuusi tässä esityksessä kiinnitetään huomiota siihen että ulosmittauksen on tullut jatkua yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan elikkä esityksessä ei ole ehdotettu muutoksia tältä osilta valiokunnassa on nostettu vielä esille se että että velalliselle voidaan antaa vapaakuukausia myös jos hänelle on aiheutunut covid yhdeksäntoista epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista väliaikaisia maksuvaikeuksia vaikka ulosmittaus ei ole jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes lähes yhtäjaksoisesti

epidemiasta johtuvista poikkeusoloista ja väliaikaisista maksuvaikeuksista on syytä huomioida mutta kuitenkin niin että tässä ei ikään kuin niin kuin edellisessäkään esityksessä tätä epidemiaa käytetä väärällä tavalla hyödyksi

arvoisa puhemies kansalaisten ylivelkaantuminen ei ole uusi asia ja oikeusministeriö on viime elokuussa asettanut vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi loppuun kestävän hankkeen jolla halutaan pienentää kansalaisten ylivelkaantumisriskiä tämä hanke on tärkeä mutta tässä koronakriisin aikana on tehtävä nopeampia väliaikaisia päätöksiä jotta voidaan nopeasti auttaa koronaepidemian takia hätään joutuneita kansalaisia

haluan kiittää myös valiokuntaa siitä että se käsitteli tämän lakiesityksen pikaisesti tässä lakiesityksessä ulosottomenettelyä rajoitetaan ja täytäntöönpanoa lykätään jotta koronaepidemiasta aiheutuvat vaikeudet voidaan paremmin ottaa huomioon ulosottomenettelyissä ja näin kohtuuttomilta tilanteilta voidaan paremmin välttyä

soveltamisohjeet jotta pystytään säilyttämään kansalaisten yhdenvertaisuus näissä tehtävissä päätöksissä arvoisa puhemies monelle pienituloiselle henkilölle käynnissä oleva epidemia merkitsee erityisen vaikeita aikoja nyt on tärkeää että kaikista kansalaisista pidetään huolta ja ymmärretään mitä poikkeusolot merkitsevät pienituloisille ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille juuri tästä myöskin tässä lakiesityksessä on kysymys siis ihmisten auttamisesta tämän akuutin kriisin yli

arvoisa herra puhemies tämä on toinen näistä poikkeuslaeista joiden tarkoitus on helpottaa tavallisen kansalaisen elämää suomessa tämä tulee suureen tarpeeseen sillä ulosotossa olevien määrä tulee radikaalisti nousemaan tämän koronapandemian vuoksi valtakunnanvouti ajattelee ajattelee ja pohtii että tulee kymmeniätuhansia ehkä viisikymmentätuhatta viiva kuusikymmentätuhatta heille ja arvelee jo nyt että ulosotossa olevien asioiden määrä lähentelee yhdeksänkymmentä luvun laman määrää tässä on ote suomesta joensuusta on kuusihenkinen perhe jossa isä on joutunut lomautetuksi ja äiti on sairaanhoitaja hän oli joensuussa yhteydessä voutiin halusi neuvotella maksukuukausista vapaakuukausista on hoitanut moitteettomasti asiansa ja näin hän sanoi ulosotosta vastasivat että minkäänlaisia vapautuksia ei saa tällä koronan varjolla lähetimme tälle ulosottomiehelle sitten tämän hallituksen esityksen sisällön ja vastaus oli uudestaan turha täällä on tulla koronan takia mitään vapaakuukausia vinkumaan eli terveisiä sinne joensuun ulosottotoimeen siellä tuntuu olevan armotonta menoa toivon että tämä lakiesitys siellä nyt luetaan ja valtakunnanvoutikin ohjeistaa myös joensuun ulosottotoimea että nyt ei ole aika listiä ihmisiä nyt on aika antaa ihmisille uusia alkuja

erityisesti jo ulosoton piirissä oleville jotka taistelevat selviytymisestään ja yrittävät hoitaa asioitaan sitä kautta myös ulosotto sisältää nämä armolliset joustavat elementit ja niin kuin täällä oikeusministeri henriksson sanoi myös hän on yrittänyt viestittää että nyt harkintaa niihin perintätoimiin ja olen hänen kanssaan tässä samalla linjalla

vielä ole riittävän radikaali jotta voisimme kansalaisia tässä tilanteessa suojata joten jälleen käännyn täältä oppositiosta hallituksen puoleen että siellä seurataan huolellisesti mitä ulosottotoimessa tapahtuu ja todella tuodaan vaikka pikatahtiin tähän jotain uusia elementtejä jotka pakottavat myös ulosottotoimen ottamaan huomioon tämän erityistilanteen

arvoisa puhemies tämä tosiaan auttaa ihmisten arkea ja ihmisiä selviytymään siellä laskupinojensa keskellä ja kuten edustaja laukkanen tuossa kertoi

vaikka ulosottolain tietyt säädökset joustaisivatkin jo tällä hetkellä niin aina juuri siellä käytännön tilanteissa niitä ei osata tai muisteta käyttää valiokunta teki muutoksia tänne ja kiitän jälleen valiokuntaa ja asiantuntijoita siitä että kiireessä saatiin tänne tärkeitä tärkeitä muutoksia professori linna toi esille juuri tämän että jos ei lakivaliokunta olisi lisännyt tänne viidenteenkymmenenteentoiseen pykälään uutta momenttia näistä vapaakuukausista siten että ulosmittauksen ei olisi tarvinnut kestää vuotta tai lähes vuotta niin sehän ei olisi koskenut juuri näitä ihmisiä jotka tässä kriisin keskellä olivat tämä lisäys sinne tehtiin samoiten voimaantulosäännökseen tuli selkeä selkeä selvennys siitä että tätä lakia sovelletaan myös tämä laki taas jälleen kerran kerran käytännön ohje siellä tuomioistuimet ja virkamiehet soveltavat lakeja jos vain täältä eduskunnasta saadaan selkeä viesti todella paljon saan palautetta lain soveltajilta että muistakaa ne voimaantulosäännökset etteivät ne ne mene siellä sotkuun koska sitten ollaan ollaan monesti pulassa häädön osalta hallituksen esityksessä oli muutoksia siten että että henkilön muuttopäivää voidaan siirtää kahden kuukauden sijaan neljällä kuukaudella ja sitten häätöä häätöä hakevan suostumuksella kuudesta kuudesta kuukaudesta kahteentoista kuukauteen täällä oli vissiin al taee joka häädön perään puhui niin tässä nyt on vähän helpotusta toki täytyy vastapuolella miettiä että jos siellä on maksamattomia vuokria ihan valtavasti ja jotain häiriökäyttäytymistä tai asunnon tuhoamista niin joudutaan punnitsemaan myös sitten sitä varsinkin jos ajatellaan yksityistä ihmistä hänen vuokra asuntoaan tai että hän on myynyt sen jotta selviää omista veloistaan siellä on tämmöisiä tämmöisiä tilanteita mutta ymmärtääkseni kuulemisissa tuli esille että tehdään yhteistyötä sitten myös sosiaalitoimen kanssa valtakunnanvouti tosiaan kertoi kuulemisissa että että jo nyt hakemukset ulosoton rajoittamiseen ja muihin joustoihin ovat kaksinkertaistuneet normaalitilanteeseen verrattuna tästä syystä muistutimme siitä että että pitää pitää olla resurssit kunnossa ja tästä käytiin myös paljon keskustelua ja valtakunnanvoudinvirastosta kerrottiin että he tekevät tätä koulutusta ja ohjeistusta jotta kaikkialla olisi yhdenmukainen käytäntö ja näitä myös sovellettaisiin tuosta henkilökohtaisesta konkurssista

siellä ei ole tämmöistä lakia velkajärjestelystä tästä toivoisin että ministeriö toisi toisi meille esityksiä jatkan seuraavassa puheenvuorossa
pyrin muistuttamaan edustajia että se yhden penkin turvaväli olisi hyvä pitää paikalla

hallituksen esityksiä on nyt tässä kaksi toisessa käsittelyssä konkurssilakia ja sitten tätä ulosottokaarta pidin oman puheeni jo ensimmäisessä käsittelyssä näistä hallituksen esityksistä ja ja kannatin niitä ne ovat hyviä esityksiä huomioitavaa on se että tosiaan koronan aikana tulevat ongelmat jatkuvat myös sen jälkeen ulosotossa ja ja konkurssiasioissa joten on tärkeää että tulee näitä lakeja jotka helpottavat ihmisten elämää myös myös tämän viruksen mentyä ohi haluan ottaa esille nyt kuten tässä on hyvin monien henkilöiden puheessa luvun laman meidän hallituksen varsinkin nuoret ministerit olivat silloin lapsia kun tämä lama syntyi ja nyt kun he ovat aikuisia ja ja päättävissä elimissä niin toivon että he paneutuvat todella tarkasti näihin asioihin ja niihin toimenpiteisiin

luvun laman yhteydessä tämä laman jälkihoito meni pahasti pieleen ja ja köyhien määrä lisääntyi radikaalisti ongelmat olivat valtavat jos nyt miettii hallituksia yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen niin ovatko nämä hallitukset mitkä ovat olleet helpottaneet ihmisten elämää niiden jotka joutuivat kärsimään jopa epäoikeudenmukaisesti laman seurauksista ja näistä konkursseista ja ulosotoista olemmeko tehneet voitavamme ja parantaneet heidän elämäänsä vastaus on että emme ole ja siitä on kohta kolmekymmentä vuotta ja nyt tämä tilanne mikä nyt on kehkeytymässä niin kuin tässä ollaan kuultu voi olla vielä pahempi nyt ei kannata sitten tehdä samoja virheitä vaan ottaa opiksi siitä mitä yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen on virheitä tehty ja miettiä kuinka kuinka jatkossa selviävät henkilöt jotka joutuvat ulosottoon ja konkurssiin ja ovat silti tehneet kaikkensa jotta jotta pärjäisivät ja ja yhteiskunta on saanut paljon heidän työstään ja veromarkoistaan

siihen kannattaa nyt perehtyä on meidän kaikkien etu että tämä asia hoidetaan hyvin ja ei olla nyt sitten jälkiviisaita vaan tässä kohtaa on vielä se mahdollisuus että selvitetään nämä asiat ja saadaan hyvät ratkaisut nämä esitykset tässä peräkanaa ovat kannatettavia mutta lisää tarvitaan

arvoisa puhemies hallituksen esitys on oikeansuuntainen mutta esimerkiksi edustaja laukkanen toi tässä hyvin esiin joensuun esimerkin tässä pikkaisen on nyt vähän huono puoli siinä että näitä vapaakuukausia on saanut tätä aikaisemminkin ulosotto myöntää kyllä ihan melkein oman tahdon mukaan koko hallituksen esityksestä

vouteihin suuntautuva pakonomainen juttu koska täytyy muistaa että siellä on kuitenkin joskus jopa henkilökemioista johtuvia juttuja minkä takia joku ei saa niitä tarvitsemiaan vapaakuukausia on kuitenkin sanomatta selvää että nyt sinne tulee lisää asiakkaita siellä on ollut aikaisemmin asiakkaina sellaisia jotka ovat sitten jollain tavalla pyristelleet nyt saattaa sitten

puoliso esimerkiksi jäädä työttömäksi tai vastaavaa ja sitä kun ei kuitenkaan kauheasti huomioida siinä kohtaa aika monella kuitenkin tilanne on vielä se että kierrätetään käytännössä katsoen kaikki ulosoton kautta eli on on tavallaan sellaisia ihmisiä jotka eivät pysty sillä rahamäärällä mitä palkasta jää käyttöön koskaan palaamaan takaisin ulos sieltä ulosotosta koska se rahamäärä ei riitä koskaan sen ulosoton maksuihin ja kaikkiin muihin esimerkiksi tällä hetkelläkin todella todella paljon ulosoton asiakkaista on siellä näiden elatusmaksujen vuoksi koska ne menevät ensisijaisesti ja ja sitten niissä käsittääkseni ei taida olla tällä hetkellä edes korkojakaan niin tilanne tilanne on se että se kuormittaa jopa sitä ulosottoa turhanpäiten koska tavallaan ne eivät pääse jaloilleen ja pois sieltä oravanpyörästä koskaan vaikka ilman koronaakin tämä olisi pirun hyvä tilanne ottaa se asia jossain vaiheessa esille ja yrittää saada joku vaikka puolen vuodenkin maksuväli siihen että sieltä saataisi sitä porukkaa pois koska todellisuudessa se ulosotto tuntuu olevan nyt monellekin sellainen laskunmaksuautomaatti laskunmaksuautomaatti kun ei ole mihinkään muuhun mahdollisuutta olisi hyvä ottaa ottaa vähän enemmän tästä ja tosiaan tässä kohtaa olisi kyllä ehdottomasti saatava niin että se viesti ei ole että täältä meiltäpäin sanotaan ulosottomiehille koittakaa olla inhimillisempiä sen pitäisi olla enemmänkin velvoite teidän pitää olla inhimillisempiä

pitämättä koska ajattelin kuitenkin pitää näistä yhteisistä sovituista toiveista rotin eli puhutaan se kolmisen minuuttia elikkä tosiaan tästä henkilökohtaisesta konkurssista usein puhutaan katselin erästä artikkelia jossa sitten oli tilanne että euroopassa oli muistaakseni ranska nyt en muista sitä maata niin siellä siellä ei ollut erikseen tämmöistä lakia lakia velkajärjestelystä niin kuin meillä on ja voi olla että se on jopa sama asia tietyllä tavalla heillä sisällöllisesti en ole tehnyt oikeusvertailua siitä velkajärjestelylakia muokkaamalla me pääsisimme lähelle sitä tilannetta toki siinä on pidettävä tietysti se haaste että jos on paljon rikosperusteisia ja hyvinkin tuoreita rikosperusteisia korvauksia niin se on yksi asia tai on muuten käyttäytynyt hyvin epärehellisesti siinä toiminnassa niin totta kai pitää ottaa huomioon jos tulisi kymmeniä tuhansia jotakin rikosperusteisia korvauksia ja sitten hakisi jatkuvasti itsensä henkilökohtaiseen konkurssiin niin eihän se niinkään voi tietenkään olla ja yksi asia mitä aina aina ajattelen on se yksityishenkilö tai jotkut muutamat yksityishenkilöt jos he ovat velkojia että isommalle yritykselle se voi olla helpompaa jos saa vain murto osan velastaan maksujärjestelyohjelman vuoksi tai ei mitään mutta yksityishenkilön osalta tietysti se on katastrofi myös hänen osaltaan toivoisin tietysti että tästä tulisi en tiedä pitäisikö sitä joskus olla uusi ajankohtaiskeskustelu ulosottotilanteesta ja konkurssista ehkä ensi syksynä nyt kun saadaan vähän kokemuksia tästä ja siinä yhteydessä voisi keskustella mikä on henkilökohtainen konkurssi mitä se on muissa maissa eroaako se meillä laista velkajärjestelyistä hyvinkin paljon vai puhummeko me itse asiassa tästä samasta asiasta mutta eri termeillä kun me puhumme koko ajan että henkilökohtainen konkurssi henkilökohtainen konkurssi ja mitä se tarkoittaa miten esimerkiksi kun monesti sanotaan että yhdysvalloissa se on mahdollista niin tarkoittaako se sielläkin sitä että voit päästä esimerkiksi rikosperustaisista korvauksista eroon pysyvästi

että sitten löytyy jotain esteperusteita laista velkajärjestelystä esimerkiksi se että tilanne ei ole niin vakiintunut jotta velkajärjestelyä voitaisi myöntää että on esimerkiksi vaihtanut työpaikkoja tämmöisiä esteperusteita pitäisi höllentää koska ihmisen pitää voida voida päästä myös eroon niistä veloista ei se ole tarkoitus että niitä lyhentää loppuikänsä ja aina juoksee juoksee ja yrittää saada sitä häntää kiinni ja aina se

kauemmas mutta toivottavasti saadaan tästä lisää keskustelua että mikä on henkilökohtainen konkurssi ja mitä voitaisiin tehdä

arvoisa puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua ja olen kiinnittänyt huomiota sellaiseen hienoon seikkaan että löytyy empatiaa ja ajatuksia niille jotka ovat taloudellisessa ahdingossa tällaisen kriisin keskellä se yleensä tarkoittaa sitä että se ahdinko vielä siellä kotona voimistuu ja nyt kun siellä vielä joudutaan olemaan neljän seinän sisällä se menee potenssiin hallituksen esitykset niin tuo edellinen edellinen firmojen firmojen kohdalla helpotusta antava kuin sitten myöskin tämä ovat erittäin hyviä sinällään tässä kohtaa ottaisin kyllä vielä esiin sellaisen asian ja hallitukselle ihan tällaiseksi korvan taakse vinkiksi että voisi olla hyvä paikka nyt sitten samalla kun näitä pohditaan ajatella niitäkin asioita että on aika härskiä että yhteiskunnassamme länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa jossa vähävaraisia jotka ovat ulosotossa noin kolmannes ulosottomiehen palkasta koostuu provisioista jotka määräytyvät velalliselta perityn summan mukaan tämä kyllä voi mielestäni johtaa siihen että harkinnanvaraisia joustoja annetaan velalliselle niukasti suurempien tulojen toivossa toivottavasti koskaan ei näin ole mutta koska vain ihmiset tekevät sitäkin työtä lähtisin kyllä siitä että suomessa ei ulosottoviranomaiselle valtion virkamiehille provisiota kenenkään omaisuuden ulosottamisesta tulisi maksaa kuten sanottua on hienoa että nyt nyt lähdetään tekemään tällaisia tällaisia ratkaisuja jotka helpottavat ongelmissa olevien ihmisten arkea ja kannustan kannustan tekemään tällaisia väliaikaisia muutoksia kaikkiin mahdollisiin kohtiin mitä nyt nopeasti saadaan

arvoisa puhemies edustaja laukkanen nosti esille joensuun tapauksen että siellä on perhe ja he eivät ole saaneet ulosottomiehen sympatioita niin että saisi näitä vapaakuukausia tai ainakaan ei ole luvattu mitään helpotuksia minulla on ihan samoja kokemuksia pariltakin henkilöltä jotka ovat ottaneet yhteyttä myös perheellisiä että ulosottomies oli heti heti sitten sanonut että ei mitään mahdollisuuksia että suunnitelma mikä on aikaisemmin tehty pitää helpotuksia ei tule kun oli ulosottokaaren kysyin ministeri henrikssonilta miten ulosottomiehiä sitten ohjeistetaan hän sanoi että ulosottomiehiä tullaan kouluttamaan ja heille annetaan sitten ohjeistusta tämän asian suhteen mutta se jää kuitenkin heidän harkintaansa todennäköisesti ja aivan kuten edustaja peltokangas tässä sanoi se on nyt aika kriittinen kysymysmerkkejä herättävä kysymys jos ulosottomiehellä on provikkapalkka edes osaksi palkkaansa eli kyllä ulosottomiehellä pitäisi olla ihan normaali palkka mikä hänelle kuuluu mutta ei provikkapalkka koska siinä joittenkin kohdalla voi tulla tulla sitten kiusaus ja jos henkilökemiat tosiaan eivät mene ihan yksiin voi olla että siinä tapahtuu jotain sellaista mitä ei saisi myös myös tätä provikkapalkka asiaa kysyin ministeri henrikssonilta mutta siihen minä en saanut vastausta mutta sitä pitäisi kyllä harkita sitten vielä nostan luvun lama asian vielä sen verran esille että laura huhtasaari presidentinvaalikampanjassaan nosti esille totuuskomissioryhmän ja sen pitäisikö tutkia vielä mitä silloin tapahtui ja ja ketkä ovat vastuullisia siitä mitä jälkimaininkeja tuli ja ja miten miten ihmisiä kohdeltiin suomessa silloin yhdeksänkymmentä luvun laman yhteydessä kun tuli tämä pankkikriisisysteemi ei ole saanut vastakaikua ja olisi tärkeää tietysti tietää ketkä tosiaan olivat ne vastuuhenkilöt silloin ja saada saada heidät vastuuseen asioista mutta todennäköisesti se on liian myöhäistä jo koska aikaa on kulunut mutta niin kuin alleviivasin tuossa me voimme nyt välttyä kaikilta niiltä ongelmilta ja virheiltä mitä silloin

arvoisa herra puhemies kun täällä edustaja meri pohti tätä yksityishenkilön velkajärjestelyasiaa ja mainitsi yhdysvallat tässä niin tosiaan yhdysvalloissa tämä yksityishenkilön velka armahduslaki on erittäin tiukka mutta armollinen ja siinä ajatuksena on se että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on järkevintä palauttaa ihminen kuluttavaksi osaksi yhteiskuntaa niin pian kuin mahdollista silloin kun todetaan että hänellä ei ole mahdollisuuksia selvitä niistä veloistaan suomessa yksityishenkilön velkajärjestely on ollut jo yli kaksikymmentä vuotta voimassa sitä on moneen kertaan tarkistettu mutta alun perinkin yksityishenkilön velkajärjestelylaki oli sellainen että siinä oli enemmän tällainen rankaisun tunne kuin että se olisi rohkaissut ihmistä uuteen alkuun ja yrittämiseen sitä on yritetty paikata monta kertaa mutta siinä ei ole kovin hyvin onnistuttu ja ja uskonkin että tämän koronapandemian seurauksena me joudumme näitä asioita tarkastelemaan uudessa valossa sen takia että kyllä yhteiskunnan kuuluu luoda sellaisia polkuja tähän yhteiskuntaan jotka antavat uusia alkuja ihmisille jotka eivät ole jostain syystä onnistuneet sitten ehkä vielä toteaisin näistä ulosottomiehistä heitä on hyvin monenlaisia niin kuin meitä muitakin valitettavasti yhdeksänkymmentä luvun laman seurauksena yrityksistäni meni konkurssiin ja kaikki se mitä olimme perheenä siihen saakka onnistuneet hankkimaan sitten meiltä ulosmitattiin ja muistan kun kaksi ulosottomiestä seisoi meidän olohuoneessamme ja ja nuorempi heistä sanoi vanhemmalle että näethän sinä ettei täällä ole enää mitään ulosmitattavaa niin vanhempi katsoi ja opettavasti tuijotti nuorempaa ulosottomiestä ja totesi kuule kun täällä ollaan niin nyt mitataan ja siinä näkyi se asennemaailma ja se ero joka voi olla minusta tätä pitäisi tarkemmin ohjeistaa että tällaista asenteellisuutta ei saisi olla tuolla ulosottomiehen toiminnan sisällä toivoisin että kun nyt tämä uusi väliaikaislaki tulee niin tämä tuottaisi semmoiset selkeät ohjeet kaikkiin ulosottopiireihin sellaisella tavalla että tällaista mielivaltaista käyttäytymistä ei voisi olla vaan se olisi oikeudenmukaista ja reilua ja aina ennemmin armollinen kuin rankaiseva

puhemies en ollut ajatellut käyttää tästä asiasta puheenvuoroa olen kuunnellut tarkasti hyvin asiallisia kollegoiden puheenvuoroja jopa koskettavia puheenvuoroja mutta kun tässä tuli esille edustaja elomaan puheessa tuo yhdeksänkymmentä luvun lama ja kun nyt itse edustan sellaista sukupolvea että silloin olin työelämässä olin porin kaupungin terveydenhuollon johtajana niin tässä nyt ääneen mitä kenties voidaan sieltä oppia paljon oli sellaista mikä tehtiin väärin tilannehan oli sellainen että esimerkiksi vientiteollisuudesta elävässä kaupungissa jollainen pori oli työttömyys nousi kolmeenkymmeneen prosenttiin eräissä kaupunginosissa viiteenkymmeneen prosenttiin vastasin itse kaupungin terveydenhuollosta jouduin vuoden yhdeksänkymmentäkaksi budjetin tekemään kahdeksan kertaa yhden vuoden aikana pienemmäksi kun kaupungintalolta tuli käsky että nyt leikataan viisi prosenttia nyt leikataan kolme prosenttia ja niin edelleen

mitä niissä erittäin vaikeissa oloissa tehtiin sellaista josta voisi oppia niin tietyllä tavalla nytkin on noussut vahva yhteisöllisyys esille esimerkiksi kaupunkien viittaan esimerkiksi juuri poriin tai uuteenkaupunkiin missä myös oli erittäin korkea työttömyys lomautukset tehtiin kiertäviksi käytössä oli myös niin sanottu rinteen malli joka viittaa siis myöhemmin kansanedustajanakin toimineeseen heikki rinteeseen joka oli ollut kahdeksankymmentä luvulla porin sosiaalisihteeri ja sittemmin rauman työvoimatoimiston johtaja ja vuoden kahdeksankymmentäseitsemän lex leppänen lakiin jolla ihmiset työllistettiin yhteiskunnan kustannuksella yksityisiin yrityksiin silloin kun ansiosidonnainen viidensadan päivärahakausi päättyi ja tällä tavalla myös yksityisellä sektorilla saatiin niin kuin jaettua sitä työttömyyden kuormaa noin kolme vuotta kestänyt syvä lama alkoi hellittää ja se voidaan tiivistää neljään asiaan mitä siinä tapahtui meillä he jotka olivat töissä joutuivat maksamaan keskimäärin kymmenen prosenttiyksikköä korkeampaa veroastetta kuin olivat maksaneet aikaisemmin kuten silloinen pääministeri esko aho on kertonut kaikki velka mitä saatiin ulkomailta lainattiin sitten tuli kilpailevia leikkauslistoja oli liisan listaa oli myös lipposen ensimmäisen hallituksen vuoden yhdeksänkymmentäviisi leikkauslista sen lisäksi meillä tehtiin hyvin monia

arvoisa puhemies haluaisin kommentoida hiukan tuohon edustaja peltokankaan ja edustaja elomaan nostamaan kysymykseen ulosottohenkilöiden tai ulosottomiesten palkkausjärjestelmistä tämähän oli meillä lakivaliokunnassa jo viime kaudella käsittelyssä siinähän esiin nousi se tietynlainen epäkohta että ulosottomiesten noin kolmasosa muodostui siitä että he saivat provisiota siitä kuinka paljon he siitä velasta saivat perittyä ja ja usein tätä sitten asiantuntijakuulemisessa verrattiin muun muassa siihen tilanteeseen saisivatko esimerkiksi poliisit provisiota sillä perusteella kuinka paljon he määräävät sakkoja eli onko meidän yhteiskuntamme todella valmis siihen että virkamiesmenettelynomaisesti saadaan provisiota tällaisesta tilanteesta joka on hyvin epäedullinen niille henkilöille joilta siinä ollaan perimässä mutta tietenkin pitää myöskin muistaa se toinen osapuoli eli se velkoja jolla on myöskin oikeus saada omat rahansa takaisin tai ainakin merkittävä osa niistä ja ja usein se on yksityishenkilö tai yritys joka saattaa myöskin olla riippuvainen niistä tuloista mitä mitä sitten saadaan perittyä kun tätä järjestelmää uusitaan ja sitä varmaan on tässä jo mietittykin millä tavalla uudistetaan niin kannattaa ottaa huomioon myöskin se että ei voida siirtyä suoraan täysin kuukausipalkkaiseen järjestelmään vaan pitää myöskin pystyä jollakin tavalla siitä hyvästä työstä oikeudenmukaisen

valtion ja julkisia maksuja jolloin se myöskin näkyy suoraan valtion kassassa eli täytyy olla sellainen palkkausjärjestelmä joka kannustaa hyvää työhön jatkossa mutta oikeudenmukaisella ja paremmalla tavalla

keskustelussa on kiinnitetty huomiota näihin lukuisiin kohtiin joissa ulosottomies tai ulosottolaitos käyttää merkittävää valtaa päättäessään miten peritään keneltä kenelle myönnetään vapaakuukausia tai miten toteutetaan omaisuuden realisointia pakkohuutokauppoja ja voi satojentuhansien miljoonienkin varallisuusarvoja siirtyä oikeudenmukaisemmin tai vähemmän oikeudenmukaisesti riippuen niistä päätöksistä joita tehdään nyt on tärkeätä huomata että tämä ulosottolaitoksen kokonaisuudistus mikä joulukuun alusta tulee kokonaisuutena voimaan avaa mahdollisuuksia puuttua tällaisiin epäkohtiin tai kovin epäyhtenäiseen käytäntöön siinähän nyt sitten tämän yhtenä kokonaisuutena toimivan ulosottolaitoksen puolella on monta keinoa voidaan yhdenmukaistaa ja myöskin tämän velallisen kannalta oikeudenmukaisesti tehdä yhdensuuntaisia toimintalinjoja valtakunnanvoudinvirastolla on käytössään koulutus ensinnäkin tietysti yhdenmukaistetaan ohjeistuksia on sisäiset tarkastukset ja tämmönen kontrolli tulee varsinkin kun on valtakunnallinen automatisoitu järjestelmä tulee kaiken aikaa tämmöistä seurantatietoa miten toimitaan eri alueilla sitten kantelut niille pitää järjestää tämmöinen kevyt malli jolla jolla saa sitten ylemmän tason tarkastettavaksi jos tilanne näyttää että sorsitaan jotakin velallista tai toista suositaan ja sitten tietysti valitustiet jotka ovat virallisempaa oikeusturvaa näitä pitää käyttää ja nyt vaatia että tätä momentumia käytetään hyväksi että tämä ulosottolaitoksen kokonaistilanne kohenee kansalaisten oikeusturvan kannalta se on varmasti suositeltavaa että palkkausjärjestelmä uusittaisiin siellä voi olla jotain suoritukseen liittyvää kannustuspakkauksen tyyppistä mutta näin mittava mittava ei ole mitenkään perusteltua nykyisinhän kun se tulee pitkälti sen mukaan minkälainen paikkakunta on miten siellä ne atk järjestelmät pyörivät siinä se niin kuin henkilökohtainen osuus ei välttämättä ole mitenkään merkitsevä siihen minkälaiset tulot sieltä kertyvät itse kunkin tilille tämä on myös tämän kannalta momentum että nyt se muutos tehdään velkajärjestelyn osalta on ihan oikein kiinnitetty huomiota että tämä koko paketti mikä kaksituhatta luvun alussa tehtiin velkajärjestelylaki ulosoton enimmäiskesto velkojen vanhentuminen ja sitten korkosovittelun mahdollistaminen vastaavat hyvin niitä järjestelyitä joista joissakin maissa puhutaan henkilökohtaisen konkurssin nimellä

puhemies vielä tuosta halusin ottaa kommentin kun edustaja laukkanen puhui tästä yhdysvaltojen tilanteesta ja jotenkin vastasitte aivan kuin minä olisin samaa mieltä siitä että että jokaisen tulee voida aloittaa elämässään alusta ja pitäisi voida olla tiukka ja armollinen olen siitä aivan samaa mieltä halusin vain pohdiskella sitä että mikä on se oikea työkalu jolla tähän voitaisiin nopeammin vastata ja kun nyt olen joskus tuomioistuimessa notaariaikoinani velkajärjestelyjä vahvistanut mutta en enää kaikkea muista niin kävin täältä lainsäädännöstä katsomassa niin siellähän on tosiaan mahdollisuus nyttenkin vahvistaa näin että jotain velkaa ei makseta lainkaan ja sitten tulee tämä maksuohjelma joka on enimmillään tai muistaakseni viisi vuotta jota voidaan sitten tietyissä tapauksissa jatkaa ja se on niin kuin haaste siellä on todella tiukat ne mitä sen jälkeen saa muuttuneissa olosuhteissa tienata sitten se taas laskeskellaan uudestaan ja vänkslätään ja ränkslätään se ei ole kovin kannustava ymmärrän että jos on joku äkkirikastuminen että tulee vaikka eurojackpotissa yhdeksänkymmentä miljoonaa niin voi ehkä olla kohtuullista että se palautetaan mutta voisi vähän niin kuin esimerkiksi sinne puoleen koska se on mahdollista toisaalta ymmärrän sen että siinä on joku joku suoja aika että okei sinä pääset kaikista veloistasi mutta jos nyt tapahtuu sinulle äkkirikastuminen todellakin niin että nyt jotain sitten velkojatkin saavat kun siellä on aina joku se ei ole kukaan kasvoton möhkäle siellä on aina jonkun rahat siellä toisellakin puolella jos tämmöisiä asioita täältä velkajärjestelylaista tämä lisäsuodatusvelvollisuuden a pykälä on niin monimutkainen että kyllä siellä varmaan käräjäoikeuden tuomareilla on tekemistä kun näitä kaikkia sitten käy läpi ja sehän on kovin byrokraattinen siinä on valtavan iso kuulemiskierros muistan että kaikkia piti kuulla ja tutkia viran puolesta kaikenlaisia perusteita ja perustella niitä sitten suuntaan ja toiseen että ehkä tästä voisi kevyemmän tehdä mutta ehdottomasti olen sitä mieltä että ihmisten ihmisten ei pidä elää elää niin sanotussa velkavankeudessa koko ikäänsä toivonsa menettäneenä

arvoisa puhemies sen verran vielä tähän ulosottomiesten ja kihlakunnanvoutien palkkaussysteemiin mainitsen mainitsen että tokihan tokihan miehen ja naisen työstään palkkio pitää saada mutta jos me ajattelemme keskivertopalkkausta esimerkiksi kihlakunnanvoudilla niin taisi olla tuosta nopeasti katsottuna suomen keskiarvo neljästätuhannesta seitsemääntuhanteenkahdeksaansataan euroon kuukaudessa ja sitten taas taas ulosottomiehen palkkiot pyörivät tuolla viidentonnin kantturoissa keskiarvoltaan suomessa joka sisältää tämän noin yhden kolmasosan provisio osuuden sitten on hyvä mainita että ulosottomiehen perintäpalkkio kasvaa esimerkiksi kun ulosottoon joutunut suorittaa automaattisen kuukausimaksun eli tähän nyt ei hirveästi aktiivisuutta sitten tarvita ja raha kilahtaa kivasti tilille ulosottomiesten esimiehinä toimiville kihlakunnanvoudeille maksetaan sitten toimituspalkkioita muun muassa ulosmitatun omaisuuden myynnistä eli tässä on tällainen kyllä pähkinä purtavaksi että meneekö tämä kansalaisten oikeudentajuun peltokankaan oikeudentajuun tällainen järjestelmä ei sovi varsinkaan silloin kun kun tämä sattuu ja kolahtaa vähävaraiseen usein jopa

sellaisestakin tilanteesta mitä itse ei ole ole aiheuttanut itselleen eikä perheelleen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

arvoisa puhemies hallituksen esitys eduskunnalle kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta on periaatteellisesti hyvin merkittävä joskin tällaista vallansiirtoa toki voidaan tällä epidemialla perustella hallintosäännöstä päättämistä voi pitää kyllä valtuuston päätösvallan hyvin keskeisenä osatekijänä ja kun nyt sitten päätösvaltaa siirretään kunnanhallitukselle näissä hallintosäännön alaan kuuluvissa asioissa niin voi katsoa että kyseessä olisi normaalioloissa varsin merkittävä vallansiirto mutta kuten valiokunta tässä mietinnössään toteaa niin tällä päätösvallan siirrolla pyritään pitämään yllä kunnan päätöksentekokyky näissä poikkeusoloissa kun tavanomaiset kokousmenettelyt eivät pandemian oloissa ole käytännössä mahdollisia ja ne edellyttävät sosiaalisten kontaktien vähentämisen näkökulmasta ei toivottua kokoontumista tietenkin määräaika tälle päätösvallan siirrolle on määritelty tässä esityksessä elikkä verrattain lyhyen ajan kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä saakka ja siinä mielessä kunnanhallitukselle on asetettu myöskin mahdollisuus toimivallassaan poiketa hallintosäännöstä väliaikaisesti omalla päätöksellään mutta ei sen sijaan toimivaltaa muuttaa hallintosääntöä valtuustolla säilyy edelleenkin hallintosääntöä koskeva päätösvalta sähköistä kokousta koskeva pykälä olisi voimassa sitten kolmaskymmenesensimmäinen viidettä saakka arvoisa puhemies meillä varmaan useimmilla tässä salissa olevilla kuntapäättäjillä on nyt kokemuksia jo siitä millaisia valtuustojen kokoukset ovat hybridimalleilla tai millä missäkin kunnassa on pidetty nämä ovat tietysti sitten olleet siellä valtuustojen hallintosäännöissä mukana jotta kunnissa ollaan pystytty näihin näihin erilaisiin järjestelyihin menemään itselläni on nyt kokemuksena yhden valtuustokokouksen pitäminen tällaisena hybridietäkokouksena ja täytyy todeta että se sujuu silloin jos käsiteltävät asiat ovat hyvin etukäteen valmisteltuja eikä niissä ole esimerkiksi juurikaan poliittisesti eriäviä näkemyksiä saatikka sitten että jouduttaisiin äänestämään äänestämään ja pitämään esimerkiksi kannatuspuheenvuoroja arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja tämä kannattaa viedä eteenpäin niin kuin tässä hallintovaliokunta on sen muuttamattomana sellaisenaan vienyt eteenpäin

edelliseen sari essayahin puheenvuoroon on helppo yhtyä tätä on syytä viedä eteenpäin ja itse asiassa tämä lakiesitys

palauttaa luottamustani ainakin osittain hallitukseen ja entisestään parantaa luottamustani luottamustani kuntahallintoon ja sen joustavuuteen poikkeuksellisissa tilanteissa paikallisesti on pystytty tekemään hyvin paljon hyvin nopeasti niin että kuntalaisten edut pystytään turvaamaan ja päätöksenteko toimii niin kuin sen pitää toimia tällaisessa tilanteessa tämä on todellakin niin kuin tässä aikaisemmin väliaikainen ja antaa kunnanhallitukselle mahdollisuuden poiketa väliaikaisesti omalla päätöksellään hallintosäännöstä se mitä tässä akuutin kriisin jälkeen tulevina vuosina ja tälläkin vaalikaudella kannattaa kyllä käydä lävitse on esimerkiksi tämä suojavarusteasia siinä suhteessa hallinto ei ole suomessa toiminut niin kuin sen pitää toimia sama koskee myös viestintää ja työturvallisuusasioita hoitohenkilökunnan osalta siinä on mielestäni esimerkiksi tarkastusvaliokunnalla semmoinen paikka että ne asiat kannattaa läpivalaista ei syyttäen vaan niin että etsimme ne toimivat mallit jotta virheitä ei tehdä enää uudestaan

puhemies tämä väliaikainen lakiesitys on kannatettava sillä poikkeusolojen aikana on uskallettava monella tavalla kokeilla ja uudistaa toimintoja ja ja uskallettava myös kokeilla aivan uusia asioita jos tästä epidemiasta haluaa etsiä joitain hyviä asioita niin ainakin se että olemme ottaneet paljon nopeammin ja paljon pidemmän digiloikan nopeammassa aikataulussa kuin mitä olisi tapahtunut ilman tätä koronaa tämä lakiesitys mahdollistaa tilapäisesti sähköisten kokousten pitämisen kunnissa ja kuntayhtymissä ja kaikissa niissä toimielimissä ja moni kuntahan on siirtynyt sähköisiin kokouksiin nyt tämä mahdollisuus tulee myös kuntayhtymiin ja niihinkin kuntiin joissa hallintosääntö ei asiaa määrittele tämän lain perusteella on myös mahdollista se että osa osallistuu etänä ja osa paikan päällä toivon että monessa kunnassa ja kuntayhtymässä lähdetään kokeilemaan näitä mahdollisuuksia ja että nämä kokemukset kerätään valtakunnallisesti yhteen niin että voidaan tehdä johtopäätöksiä kokeiluista ja oppia niistä

vielä lisää varmennuksia ja selvityksiä toivon että etäkokousten kokeilujen kehittäminen otetaan mahdollisuutena eikä uhkana toki asia vaatii opettelua erityisesti kokouksen puheenjohtajalta mutta toki myös osallistujilta mutta vain tekemällä oppii uskon vahvasti että tästä toimintatavasta voi tulla uusi normaali oikein käytettynä

herra puhemies tässä esitetään siis kuntalakia muutettavaksi niin että sähköinen kokoustaminen onnistuisi kunnissa mutta myös myös kuntayhtymissä ja muissa vastaavissa ohi näiden voimassa olevien hallintosääntöjen eli toimia voitaisiin hallintosäännön kirjausten yli mutta hallintosääntöä toki kunnanhallitukset voisi voisi siis muuttaa vaan tämä olisi määräaikainen aika kun hallintosääntöä ei tarvitsisi niin sanotusti noudattaa noudattaa en ole varma onko salissa tällä hetkellä hallintovaliokunnan jäseniä paikalla mutta olisi löytyy olisi mielenkiintoista kuulla minkälaista keskustelua käytiin siitä että tätä ei ulotettu koskemaan valtuustoja valtuustoistahan monilla on ollut näitä sähköisen kokoustamisen ratkaisuja hallintosääntöön kirjattuina mutta nyt esimerkiksi jossa toimin valtuuston puheenjohtajana me joudumme pitämään vähintään yhden normaalin paikallaolokokouksen hallintosäännön muuttamiseksi niin että se sallii tämän sähköisen kokoustamisen valtuuston osalta valtuustoissahan on tietysti se poikkeus näihin muihin toimielimiin että siellä on myös tämä julkisuusvaade mutta se on hoidettavissa tänä päivänä

suljettua kokousta eivät pääse seuraamaan esimerkiksi kodissa olevat muut henkilöt ja ja toisaalta myös se että luottamushenkilöt voivat toimia ilman sitä että esimerkiksi kiukkuinen isäntä olisi siinä siinä keittiön puolella kuuntelemassa mitä toinen kunnanhallituksessa on päättämässä tai sitten toisin päin verkkoyhteydet on yksi asia joka tässä nousee isoon keskeiseen merkitykseen ja on tärkeää huolehtia että verkkoyhteydet myös maaseudulla saadaan nykyistä paremmiksi meillä etätyö on nyt kasvanut merkittävästi samaan aikaan kun koululaiset ovat vielä ainakin toistaiseksi etäopetuksessa verkot ovat hyvin kuormitettuja tässähän on vaateena myös se että kuvan pitää näkyä silloin kun puhutaan ja se jonkin verran heikkojen verkkoyhteyksien kohdalla saattaa aiheuttaa ongelmia tämän lainsäädännön käyttämisessä tuossa edellä edustaja mäkisalo ropponen nosti esille sen voisiko tämä olla se uusi tuleva normaali näin varmasti ainakin osassa kuntia voi olla ja jos ei päätöskokouksia joista edustaja essayah tässä edellä myös toi niitä haasteita esille niin

määräaikaisella lainmuutoksella siis halutaan turvata kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekokyky kokoontumisrajoitusten aikana mahdollistamalla kokousten pitämisen sähköisesti aikaisempaa joustavammin tämä lakiesitys on oikein hyvä ja ajankulkuun ja olosuhteisiin hyvin reagoiva kuten täällä on monessakin puheenvuorossa käynyt ilmi myös meille kansanedustajille moni meistä on myös kuntapäättäjä sähköiset kokoukset ja tapaamiset ovat tulleet viime aikoina kovin tutuiksi olemme siis monin paikoin loikanneet aivan uudelle taajuudelle joka varmasti on tullut ainakin jäädäkseen esimerkiksi eilen seinäjoella kaupunginvaltuusto kokousti historiansa ensimmäisen kerran etänä ja kaikki sujui aivan hyvin koronavirus on enimmäkseen aiheuttanut murhetta pelkoa ja voimakasta taloudellista ja inhimillistä epävarmuutta sen ansio jos sille jokin ansio nyt voidaan suoda on kuitenkin siinä että maailma on koronan jälkeen entistä avoimempi monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan työskentelyyn opiskeluun ja asumiseen se tarkoittaa sitä että ihmisten valinnanmahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen monipuolistuvat ja tasapuolistuvat vaikka fyysiselle läsnäololle on aina sijansa ja monin paikoin se on myöskin ainoa mahdollinen tapa toimia asettaa kuitenkin etäyhteyksien maailma monen työn ja toimen aivan uuteen asentoon se saattaa toisinaan jopa mahdollistaa sen että vanhemmilla on enemmän aikaa läheisilleen kun työnteon fyysinen etäisyys on lastenhuoneesta työhuoneeseen muutama metri samoin se mahdollistaa sen ettei kaikkien tarvitse tukkia samoille seuduille asumaan vaan ihminen saa valita oman elämänsä lähtökohdat vapaammin uskon että tämä kouluissa voimakkaasti nyt esiintyvä etäopetusmaailma tuo osaltaan monipuolisuutta myös koronan jälkeen se ei tietenkään tarkoita sitä että lähiopetuksen arvoa tarvitsisi punnita sen pitää edelleen olla isäntä mutta sähköinen maailma voi olla opetuksen hyvänä apuna ja olla hyvä renki puhemies tervehdin tätä lakiehdotusta ja sen suomaa viestiä työnteon opiskelun ja kuntapäätösten monipuolistamisesta ilolla

arvoisa herra puhemies

tuottaa koronadigiloikan tähän yhteiskuntaan ja tämä on yksi yksi osoitus siitä että me joudumme nyt taipumaan monenlaiseen uuteen niin kuin presidentti totesi eilen oli espoossa valtuuston kokous jossa oli siis seitsemänkymmentäviisi valtuutettua plus virkamiehet yli kahdeksankymmentä ihmistä täysin digitaalisesti ja peräti kolme äänestystä jotka nekin sujuivat vallan mainiosti ja se vain todistaa sitä että että tämän koronaviruksen yksi hyöty on se että digitaalinen muutos tulee tapahtumaan paljon nopeammin kuin me olimme alun perin ajatelleet itselläni on kolmesta viiteen erilaista etäkokousta päivässä niin eduskuntaan liittyen kuin muutenkin ja olen huomannut että joissa itse kannan vastuuta johtotehtävissä tulen kyllä ehdottamaan että entiseen emme enää palaa yhteiskunta tulee tämän myötä kyllä muuttumaan ja se tulee olemaan tämän epidemian yksi hyviä puolia tämä on hyvä lakimuutos ja sitä jo sovelletaan monessa paikassa että jäin vähän miettimään mikä tämän esityksen tarkoitus on mutta se varmaan avautuu tässä jossain vaiheessa
arvoisa puhemies tämä toisessa käsittelyssä oleva kuntalain väliaikainen muuttaminen sähköisen päätöksenteon osalta on tarpeellinen niin kuin edellisissä puheenvuoroissakin todettiin ehkä se olisi pitänyt saada pari viikkoa aikaisemminkin käsittelyyn kun kun päätöksenteko on tässä korona aikana kunnissa mennyt eteenpäin mutta hyvä näin ja totta kai on syytä pitää kiinni kansanvallasta kaikissa olosuhteissa kuntien hallintosäännöissä ei tosiaankaan kaikkialla olla varauduttu siihen että korona iskee ja ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon niin merkittävällä tavalla kuin se nyt on tehnyt esimerkiksi kotikaupungissa kauhavalla jouduttiin tilanteen valjetessa pikavauhtia hallintosäännön päivittämiseen ja nyt se on tullut kaupunginhallituksesta ja meillä on valtuuston kokous yhdestoista viidettä eikös se ole sitten se seuraava maanantai ja siellä sitten saadaan tämä hallintosääntö kuntoon nyt on toki myös sitten tämä valtakunnallinenkin käsikassara tässä valmiina arvoisa puhemies mietinnössä kiinnitetään huomiota keskeisiin asioihin joista vielä tiivistetysti eli vaikka ollaan sähköisessä toimintaympäristössä kaikkien päätöksentekijöiden tulee olla aidosti mukana tiedän kyllä että päätöksentekijöitä on sellaisiakin joille tämä digiloikka on on kohtuullisen vaativa rasti ja ja tässä yhteydessä täytyy huolehtia siitä kun toimin kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana että että nämä asiat sitten lähtevät menemään eteenpäin niin että kaikki ovat aidosti mukana tämä valtuustotyön julkisuus on tässäkin tilanteessa huomioitava nythän on tullut striimaukset ja ja kaikki kuvaamistekniikat ja sitä kautta valtuuston kokouksien julkisuus säilyy ja on tärkeää että kansalaiset kykenevät seuraamaan mitä päätöksenteossa kunnissa tapahtuu nyt eletään vaativia aikoja myös kunnallisella päätöksentekorintamalla lopuksi vielä arvoisa puhemies toteaisin sen että kyllähän tässä pikakoulutus tämmöiseen digimaailmaan on tapahtunut itse kullakin siis itseni itseni mukaan lukien ja kyllähän näistä voi tulla hyvä työkalu sitten normaaliinkin aikaan kyllä minä uskoisin että aika moni kokous joka vaan voidaan järjestää digitaalisessa ympäristössä tullaan pitämään niin myös sitten rauhan aikana

arvoisa puhemies täällä on todettu aikaisemmissa puheenvuoroissa että että näitä

kokouskäytäntöjä on jo kokeiltu eri kunnissa ja itsekin jäin pohtimaan tämän tämän lakiesityksen pointtia niin sanotusti niin että että sen tarkoitus on se että vapautetaan ikään kuin valtuustot ja kunnat siitä vastuusta että niiden itse pitäisi tätä muuttaa ja annetaan tämmöinen nyt koko valtakuntaa koskeva yleinen säännös siitä että näin voidaan toimia toisaalta kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä saakka saakka näiden päätöksentekotapojen osalta ja sitten kolmaskymmenesensimmäinen viidettä saakka sähköisten kokousten osalta siis ensi vuoden kolmaskymmenesensimmäinen viidettä saakka meillä espoossa jossa itse toimin sekä valtuustossa että että kaupunginhallituksessa on näitä päätöksentekotapoja noudatettu meillä on ollut noin nelisen kaupunginhallituksen kokousta sähköisesti ja ne asiat mitä lähinnä olemme pohtineet näissä kokouksissa on salassapitoon liittyvät kysymykset joissa aina on vähän se ongelmatiikka että kun toimitaan etäyhteyksillä niin miten se varmuudella voidaan voidaan sitten todeta että mitään tietoja ei esimerkiksi ulkopuolisille kuulu siellä kun kodeissa ollaan etäyhteydessä ja niin edelleen siellä voi olla hyvinkin yksityiskohtaisia asioita liittyen henkilöiden oikaisuvaatimuksiin ja niin edelleen joiden ei kuulu mennä ulkopuolisten korviin tämäntyyppiset asiat tulevat lähinnä pohdintaan ja sitten tietysti myöskin verkkoyhteydet ja se että kaikilla niillä henkilöillä jotka ovat näissä päätöksentekoelimissä on on riittävä it osaaminen näiden asioiden käsittelyyn muilta osin samoin kuin edustaja laukkanen tuossa aikaisemmin niin niin itsekin olen sitä mieltä että varmasti osa näistä käytännöistä on tullut jäädäkseen osa kokouksista tullaan jatkossakin pitämään

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu niin tämä lakimuutos todella tehtiin juuri sitä varten että valtuustoja ei tarvitsisi enää kutsua koolle jotta hallintosäännöstä voidaan määräaikaisesti poiketa kunnanhallituksen päätöksellä mutta kuten täällä on todettu niin monissa valtuustoissa ehdittiin jo pitää ne kokoukset joilla hallintosääntöä muutettiin jotta

myös valtuuston kokouksia pitää sähköisenä eli siinä mielessä tämä on ehkä osittain vähän myöhään tullut mutta mutta toisaalta varmasti saattaa olla vielä esimerkiksi joissa on odotettu tätä muutosta että saadaan yhtymäkokouksia pidettyä tosiaan eilen huomasi sosiaalisesta mediasta että varsin monissa valtuustoissa taisi olla ensimmäinen sähköinen kokous niin kuin niin kuin meillä espoossa myöskin ja ja on tärkeätä että että tällä esityksellä osaltaan myös selkiytetään niitä tapoja joilla näitä etäkokouksia voidaan pitää meidän kokous tosiaan sujui lopulta hyvin äänestyksiä myöten ja jotenkin oli oli kyllä hienoa huomata myös sellainen tietty yhteisöllisyyden tunne joka siellä etänä etänä meidän kesken oli kun haluttiin se kokous ja kaikki saada kunnialla sujumaan ja niinhän se kävikin mutta kuten edustaja kauma totesi niin ehkä jäi kokouksen jälkeen se tunne että

tule valitusperusteita ja senkin takia on tärkeätä että lainsäädäntö ja ohjeistukset ovat riittävän selkeitä ja siihenkin tällä lakimuutoksella osaltaan pyritään arvoisa puhemies hallintovaliokunnan käsittelyssä nousi muutamia näkökulmia joita haluan tässä vielä lyhyesti nostaa esiin täällä jo todettiinkin se että tällä siirretään kunnanvaltuuston päätösvaltaa kunnanhallitukselle mutta toimivallan siirto on varsin rajallinen ja perusteltu mutta silti haluan painottaa että sitä ei koskaan pidä tehdä kevyin perustein ja tässäkin todetaan että että hallintosääntöä ei kunnanhallitus voi muuttaa mutta siitä voidaan poiketa perustelluista syistä toiseksi on tärkeätä että nyt selkeytetään sitä sääntelyä ja kevennetään tapoja joilla etäkokous voidaan järjestää ja toteuttaa koska hämminkiä on herättänyt se että siellä oli maininta tästä yhdenvertaisesta näkö ja kuuloyhteydestä jos tulee sitten siitä se se riski tai pelko ettei uskalleta toteuttaa sen takia että että varmuudella tätä kohtaa pystytään noudattamaan niin nyt sitten täsmennetään millä tavalla tämä voidaan riittävästi ihan nykyisillä normaaleilla sähköisillä järjestelmillä riittävällä tavalla toteuttaa tätähän nyt on tosiaan eri kaupungeissa jo myöskin testattu arvoisa puhemies liikaa ei voi myöskään korostaa sitä että sähköisiä kokouksia järjestettäessä on varmistettava että jokaisella toimielimen oliko tässä kolme minuuttia okei no niin sitten vielä

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta on odotettu ja se on todellakin lisäys kuntien työkalupakkiin kunnallisen päätöksenteon jatkuvuus on turvattava myöskin näissä erityisissä poikkeusoloissa tarve esitetyille muutoksille on ollut useita viikkoja ja ja kokoomus onkin niitä peräänkuuluttanut on hienoa että

joka mahdollistaa tämän hallintosääntömuutoksen on voimassa heinäkuun loppuun asti sähköistä kokousta koskeva pykälä olisi voimassa tämän kuntavaalikauden loppuun saakka elikkä tuonne ensi vuoden toukokuulle tämä uusi säännös tosiaan antaa hallitukselle toimivallan poiketa hallintosääntöä koskevasta valtuuston päätöksestä tai päättää valtuuston sijasta hallintosääntöön kuuluvasta asiasta siltä osin kuin on kysymys kunnan toimielinten päätöksentekotavasta sähköisestä kokouksesta ja toimielimen kokouskutsun lähettämisestä sekä yleisön oikeudesta seurata toimielimen kokousta paikan päällä tämä viimeinen eli tämä julkisuusasia on ollut varmasti se kaikkein olennaisin nyt tällä hetkellä jos mietitään että on pohdittu onko valtuusto päätösvaltainen ja onko mahdollisuus yleisöllä seurata jos olisi ollut jo mahdollisuus muilta osin siirtyä vaikka esimerkiksi teams kokoukseen tai johonkin muuhun sähköiseen kokoukseen kuten edustaja elo tuossa toi esiin tämä on nyt erityisen tärkeää myöskin toukokuun ja kesäkuun osalta meillä on sairaanhoitopiirit ja toisen asteen koulutuskuntayhtymät joilla tulee kesäkuussa olemaan yhtymäkokous joka on siis julkinen kokous ja sen takia sitten nämä yhtymähallitukset saavat nyt tehdä ne muutokset hallituksen

ja näin ollen yhtymäkokous voidaan sähköisesti koolle kutsua ja se on lainvoimainen myös järjestää sähköisenä kokouksena sitten arvoisa puhemies kahteen asiaan tosiaan tästä sähköisestä kokouksesta valiokunta aukikirjoitti vielä sen että näkö ja ääniyhteyden yhdenvertaisuutta voidaan tulkita siltä osin että että kokouksen alussa ääni ja videoyhteys on kaikilla päällä kirjoitimme tänne myös että käytännössä nykyiset toimivat ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet eivät välttämättä mahdollista kaikkien osallistujien osalta täysin keskeytyksetöntä kuvayhteyttä elikkä näin ollen hyväksytään se että pystytään alussa todentamaan että valtuutettu on paikalla tai yhtymäkokousedustaja on paikalla tai kuulolla ehkä enemmän kuin paikalla ja siltä osin sitten se kuvayhteys voidaan laittaa pois päältä sitten arvoisa puhemies ihan loppuun vielä tästä suljetusta lippuäänestyksestä se on todella harvoin valtuustoissa käytössä mutta silloin kun joku valtuutettu sitä pyytää myös siihen on oltava mahdollisuus ja toimme esiin että että on erilaisia mahdollisuuksia ja teknisiä ratkaisuja joita kuntien on sitten tietenkin tärkeää ottaa huomioon jos on esimerkiksi tulossa kaupunginjohtaja tai kunnanjohtajavalinta niin sitä tuskin halutaan muulla kuin suljetulla lippuäänestyksellä järjestää
arvoisa herra puhemies seurasin tätä keskustelua työhuoneestani käsin ja tässä on todellakin käytetty jo hyviä puheenvuoroja kaiken kaikkiaan haluan tässä yhteydessä antaa hallitukselle kiitoksen siitä että se on tuonut ripeästi näitä lakiehdotuksia jotka mahdollistavat sähköiset kokoukset eivät pelkästään nyt tässä kunnallishallinnossa vaan vaan laajemminkin kyllä oman kotikuntanikin kannalta tämä on suuri helpotus eli seuraava kaupunginvaltuusto aiotaan järjestää sähköisesti täytyy sanoa että vaikka luottamushenkilöt ovat melko iäkkäitä esimerkiksi omassa kunnassani niin yllättävän hyvin ovat jo tähän saakka näiden muiden toimielinten sähköiset kokoukset toimineet eli niistä on tullut hyvää palautetta ja ajattelen että jos tämä koronaepidemia aika on monella tavoin erittäin ikävä meidän kannaltamme niin on siinä joitakin hyviä puolia eli se että se on pakottanut tähän digiloikkaan ja pakottanut näiden sähköisten toimintatapojen opettelemiseen ja kyllähän ne on yllättävän hyvin opittukin jotta tästä olisi meille hyötyä sitten jatkossakin kun toivon mukaan pian pääsemme tästä korona korona ajasta ohi niin olisi kyllä todella tärkeää koota nyt kokemuksia esimerkiksi siitä miten kunnanvaltuustojen kokoukset ovat sujuneet ja siitä millä tavalla tätä sähköistä kokoustamista tulisi kehittää tämä

voimassa tämän kunnallisvaalikauden ajan mutta täällä mietinnössäkin todetaan todetaan se että tämän

pykälän osalta voidaan mahdollisesti sitten siihen uuteen kuntalakiin ehdottaa pysyvää muutosta ja ja ennen kuin sitä säädetään ja sitä ehdotusta ehdotusta tehdään olisi tärkeää että hallitus kokoaisi sitten niitä kokemuksia joita joita tänä poikkeusaikana näistä kokouksista on saatu

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies koronavirusepidemiasta johtuva tilanne on näkynyt työ ja elinkeinotoimistoihin saapuneissa yritysten yt neuvotteluilmoituksissa sekä työttömiksi työnhakijoiksi lomautettuna tai muusta syystä ilmoittautuneiden kasvaneina määrinä poikkeuksellisen suuri yhtäaikaisten työttömyysetuushakemusten määrä puolestaan aiheuttaa työttömyysturvan toimeenpanijoille haasteita työttömyyskassat ja kela ovatkin kertoneet että suuren hakemusmäärän vuoksi työttömyysturvan toimeenpanossa saattaa esiintyä viivästyksiä yhdessä työttömyysturvan toimeenpanijoiden kanssa on valmisteltu ehdotuksia joiden tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemusten käsittelyn edellyttämää työmäärää

kuvautuneet työllistävinä ja nämä muutokset vähentäisivät sellaista etuuskäsittelijöiden käsin tekemää työtä joka on aikaa vievää ja jota ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista siirtää tietojärjestelmien tehtäväksi työmarkkinatuen tarveharkintaa ja osittaisuutta koskevien sääntöjen soveltamisesta ehdotetaan luovuttavaksi väliaikaisesti tässä yhteydessä haluan tuoda esiin että kela on valiokunnalle antamassaan lausunnossa todennut että nämä muutokset tulisi viedä eteenpäin vain siinä tapauksessa että myös työmarkkinatuen odotusaika väliaikaisesti poistetaan toinen kelan esittämä vaihtoehto olisi että työmarkkinatukea koskevia muutoksia ei tässä yhteydessä tehtäisi tältä osin tätä esitystä on tarpeen täsmentää valiokunnassa ja se tehdään pikaisesti yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kanssa arvoisa puhemies juuri nyt vaikuttaa siltä että hakemuskäsittelyssä ei ole vielä ilmennyt niitä riskejä joiden aiemmin pelättiin realisoituvan pikaisesti yhteiskunnan reagoidessa covid yhdeksäntoista epidemiaan tämä ei tarkoita sitä etteikö riskiin pitäisi varautua ja etteikö tämä tilannekuva voisi muuttua työttömyysturvalakiin sisältyy jo nyt mahdollisuus maksaa työttömyysetuutta ilman työttömyysetuutta ilman päätöstä ennakkona nyt esitetään väliaikaisesti muutettavaksi työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä koskevaa säännöstä työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta kun nyt raja on kaksi kuukautta näin turvattaisiin työttömyysetuuden hakijalle toimeentulo jos työttömyysetuushakemusten käsittely viivästyy ja näin vähennettäisiin toimeentulotuen hakemista laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian laki olisi voimassa väliaikaisesti lokakuun loppuun saakka

viime aikoina keskustelleet hyvin monistakin väliaikaisista poikkeamista eri lakeihin tämä kertoo hallitus reagoi voimakkaasti erilaisiin yhteiskunnan tilanteisiin joihin koronavirusepidemia on tämän yhteiskuntamme sysännyt tämä epidemia on pysäyttänyt valitettavasti myös monet yritykset ja lomautettuna on jo yli sataviisikymmentätuhatta henkeä uusia ilmoituksia yt neuvotteluista saadaan päivittäin työttömyysetuushakemusten määrä on kasvanut kuten jokainen meistä ymmärtää runsaasti normaalitilanteeseen verrattuna tässä hallituksen ehdotetaan säädettävän väliaikaisia poikkeuksia työttömyysturvalakiin jotta hakemuksen käsittely kevenisi eikä etuuksien saaminen hidastuisi tämä on hyvä lähtökohta asialle tämä kevennetty menettely saattaa toki mahdollistaa virheiden ja väärinkäytöstenkin riskiä toivon ettei näin käy mutta nämä poikkeusolot vaativat rohkeita päätöksiä ja ne vaativat myöskin nopeita päätöksiä puhemies ylipäätään työn merkitys kasvaa heikossa työmarkkinatilanteessa työ tuo meille taloudellista turvaa ja mahdollistaa monet meidän vapaa ajan haaveemme työllä on kuitenkin monia muita hyvinvointia ja elämänlaatua parantavia vaikutuksia työ rytmittää meidän jokaisen arkea ja merkityksellisen työn tekeminen nostaa myöskin itsetuntoa oman arvostuksen tuntua töissä tavataan työkavereita ja työpaikka on monelle meistä tärkeä tällaisen sosiaalisen elämän keskus työporukoissa jaetaan iloja jaetaan suruja ja tuetaan toisia puhemies työttömyys on haastavaa niin taloudellisesti kuin henkisestikin tällainen ehdotuksessa mainittu nopeasti ja sujuvasti saatu myönteinen etuuspäätös helpottaa hätää helpottaa tilannetta ja vahvistaa myöskin uskoa yhteiskuntaan

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri ja muut paikalla olijat kiitos tästä työttömyysturvan

joustamisesta niin kuin tuossa aiemmin konkurssilainsäädännön yhteydessä jo keskustelimme niin meillä on valtava määrä tällä hetkellä ihmisiä lomautettuina historiassamme ei ole edes yhdeksänkymmentä luvulla ollut lähellekään tällaista määrää lomautusten piirissä kuin tällä hetkellä on ja työttömien työnhakijoiden määrä työ ja elinkeinoministeriön

itse asiassa jo kuukauden vanhan arvion mukaan jopa kahdeksantoista prosenttia suomalaisista yrityksistä yrityksistä on vaarassa ajautua konkurssiin tämä olisi muuten merkittävästi korkeampi lopputulema kuin yhdeksänkymmentä luvun lamassa täällä on tänään käytetty hyviä puheenvuoroja ja muisteltu niitä tapahtumia mitä yhdeksänkymmentä luvun lamassa tapahtui ja miten edelleen sitä tuskaa

tuon ajan lapset nyt jo aikuisina harteillaan kantavat pitää muistaa että nyt tarvitaan toimenpiteitä että autamme näitä yrityksiä yli tämän vaikean ajan ensisijaista on siis huolehtia siitä että työttömyys ei räjähtäisi käsiin reagoinnin pitäisi olla ennen muuta yritysten auttamisessa tämän vakavan kriisin yli yritystuet

ovat jakaneet rahat juuri niiden kriteereiden ja lainsäädännön pohjalta jonka hallitus heille on antanut oma ongelmansa on sitten se että joku ihme meidän hallituksessa jarruttaa tätä ravintola ja kahvila alan tukea jota eduskunta on yksituumaisesti edellyttänyt annettavaksi ja kyllä arvoisa ministeri sinne tulee vielä valtava määrä näitä työttömyysturvahakemuksia jos te nyt annatte näiden kahviloiden ja ravintoloiden mennä tämän kinastelun ja viivyttelyn takia takia konkurssiin tarvitaan nopeita toimenpiteitä joilla autetaan nämä ravintolat ja kahvilat tämän vakavan kriisin yli näitä toimenpiteitä tarvitaan yrityskentälle laajasti laidasta laitaan ja ja toivon että teidän neuvotteluissa näihin löytyy ratkaisuja on tärkeää että silloin kun ihminen joutuu lomautetuksi tai työttömäksi tämä ministeri pekosen esittelemä työttömyysturvan joustaminen saadaan nopeasti käyttöön kiitos siitä

arvoisa herra puhemies koronavirus todella koettelee ihmisiä monella tapaa eikä vähiten tietysti taloudellisesti työ ja elinkeinoministeriön eilisen tiedon mukaan kuudestoista kolmatta jälkeen alkaneita lomautusjaksoja oli suomessa noin satakuusikymmentäneljätuhatta ja alkaneet yt neuvottelut koskivat noin

työntekijää melkoisen karmaisevia lukuja jo tässä vaiheessa monet yritykset ja työnantajat eivät ole pystyneet rajoitusten ja erityisen tilanteen aiheuttamien vaatimusten vuoksi sopeuttamaan toimintaansa muutoin kuin lomauttamalla tai jopa irtisanomalla työntekijöitä on selvää että yhtäaikainen suuri työnhakijoiden ja työttömyysturvahakemusten määrä aiheuttaa täydellisen poikkeustilanteen myös työttömyysturvan maksuun eduskunta onkin jo aiemmin edellyttänyt hallitukselta että se selvittää keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa työttömyyskassojen sekä kelan toimeenpanon ettei viivästyksiä maksuihin tulisi nyt annetulla hallituksen esityksellä vastataankin tuohon eduskunnan pyyntöön esitys on näissä olosuhteissa laadittu hyvin kiireisessä aikataulussa ja sen tavoite on hyvä on yksinkertaistaa työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemusten käsittelyn edellyttämää työmäärää tämä koskisi eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita työmarkkinatuen erityisehtoja ja työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä koskevia edellytyksiä etuutta voitaisiin väliaikaisesti maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta tämä olisi valtava helpotus etuuksien toimeenpanoon ja näin ollen ihmisten toimeentulon turvaamiseen on kuitenkin huomattava että kun kiireessä valmistellaan asioita niin on olemassa myös riskejä siihen liittyen ministeri pekonen totesi että tähän asti ne riskit eivät ole konkretisoituneet niin kuin ehkä pelättiin ja etuuskäsittely on yllättävänkin hyvin sujunut vielä tähän asti mutta on huomioitava huomioitava että hakemuksia on tullut niitä on tällä hetkellä käsittelyssä ja valitettavasti niitä tulee vielä lisää siitä johtuen edelleen toivon että kiinnitetään huomio siihen riskiin niin että meidän järjestelmämme taipuvat näihinkin muutoksiin ja uudistuksiin joita nyt ollaan ollaan esittämässä ja siihen että henkilöstön aika ei missään nimessä kulu koulutukseen ja uusien järjestelmien opetteluun vaan saadaan oikeasti ne resurssit sinne mihin tämänkin hallituksen esityksen tarkoitus on ollut

arvoisa puhemies kun hallitus kuudestoista kolmatta totesi poikkeusolojen voimassaolon yt neuvotteluiden ja lomautusten määrä lähti heti voimakkaaseen kasvuun kuten edustaja viljanenkin tuossa sanoi niin tosiaan te toimistoille saapuneita

yt ilmoituksia on eiliseen mennessä kirjattu yli

työnantajalta ja ne koskevat yhteensä noin

työntekijää huoli työttömyyskassojen ja kelan ruuhkautumisesta on tuotu esiin monelta taholta ja olen itsekin esittänyt täällä aikaisemmin että pitäisi miettiä voidaanko työttömyystukea maksaa ennakkona jotta ihmiset pääsisivät tästä yli tähän huoleen hallitus on nyt vastannut tällä käsittelyssä olevalla lakiesityksellä joten kiitos siitä esityksessä ehdotetaan tehtäväksi väliaikaisia muutoksia joiden tavoitteena on yksinkertaistaa eräissä tilanteissa työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemuksen käsittelyn edellyttämää työmäärää ehdotettavat muutokset koskevat eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita työmarkkinatuen erityisiä ehtoja ja työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä koskevia edellytyksiä työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta tosiaan poikkeusolojen on nyt puolitoista kuukautta ja nyt tällä hetkellä emme vielä tiedä missä vaiheessa näitä rajoituksia aletaan purkamaan hallitus on luvannut siitä tiedottaa vapun jälkeen kolmas päivä toukokuuta siinä mielessä mietin riippuen niistä toimenpiteistä ehtiikö

semmoisia vaikutuksia että siitä oikeasti on hyötyä jos käy niin että näitä rajoituksia voidaan purkaa hyvinkin pikaisessa aikataulussa se hyöty ehkä jää vähän pienemmäksi on ymmärrettävää että kun tässä tilanteessa tekemät toimenpiteet on tehty kovassa kiireessä ja kovalla paineella siinä saattaa jäädä sitten huomioimatta se toimeenpanon helppous ja ja yksinkertaisuus ja niitä joudutaan sitten jälkeenpäin vähän miettimään nyt tämä asia tulee sote valiokunnalle tosi pikaisella aikataululla niin että me saimme sen kolmekymmentä sivuisen hallituksen esityksen tosissaan eilen ja se perustuu kohtalaisen monimutkaiseen lainsäädäntöön ja vinon pinon asiantuntijalausuntoja saimme tänä aamuna kello yhdeksän sähköposteja joita en itse ole vielä ehtinyt lukea että tässä nyt sitten tämä ilta menee varmaan näitä selatessa tosiaan käsitellään tämä huomenna sote valiokunnassa ja ja toivon mukaan jos kaikki hyvin menee saadaan siitä mietintö aikaiseksi ja ja palaamme tähän keskusteluun sitten seuraavan kerran täällä salissa sen

arvoisa puhemies palaan siihen että noin kolme viikkoa sitten tässä salissa hyväksyttiin työttömyysturvalain muutos jossa oli mukana muun muassa omavastuuajan poistaminen lomautettujen osalta ja ja sen lain käsittelyn yhteydessä eduskunta antoi myös ponnen jossa se kiinnitti huomiota toimeenpanoon kelan ja työttömyyskassojen osalta nyt ollaan sitten siinä tilanteessa että meillä on olemassa tämä hallituksen esitys jossa tätä toimeenpanoa halutaan parantaa kelan ja

työttömyyskassojen osalta samalla haluan todeta että perjantainahan annettiin toisen lisätalousarvion myötä neljäkymmentäyksi miljoonaa euroa kelalle toimeenpanon parantamiseen ja kaksikymmentä miljoonaa euroa työttömyyskassoille eli hallitus on myös pyrkinyt ja eduskunta omalta osaltaan pyrkinyt parantamaan myös tätä resursointia ja käsittääkseni esimerkiksi kelaan on palkattu viisumikäsittelijöitä jotka helposti pystyvät ottamaan näitä uusia hakemustehtäviä käsiteltäväksi hallituksen esityksen joka meillä on nyt kuten on tullut jo monessa puheenvuorossa muun muassa esittelijän ministerin puheenvuorossa esille on tarkoitus tehdä sitä että poistetaan väliaikaisesti sellaisia tehtäviä näiltä etuuskäsittelijöiltä että he saavat laitettua kaiken tarmonsa nimenomaan näiden työttömyysturvahakemusten käsittelyyn siitähän tässä kaiken kaikkiaan

yksi kohta josta haluan erityisesti sanoa on merkityksellistä että meillähän tällä hetkellä lainsäädännössä on että kahden kuukauden ajan voidaan työttömyysturva maksaa ennakkomaksukäsittelyllä ja tässä hallituksen esityksessä se nostetaan peräti kuuteen kuukauteen eli tämä on tässä minusta se iso merkityksellinen kysymys sitten lopuksi haluan todeta ministeri pekosen esille ottamasta kelan että uskoisin että meillä valiokunnassa löytyy myös yhteistä tahtoa siitä että haetaan ministeriön kanssa pikaisesti ratkaisua siihen jotta tämä hallituksen esitys saataisiin käsiteltyä ja vietyä mahdollisimman ripeästi eteenpäin sillä tavalla ainakin itse pyrin pyrin toimimaan että näin huomenna voitaisiin tehdä

herra puhemies tämän aikana lomautettujen ja työttömien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja lomautuksiin tähtäävien yt neuvottelujen piirissä on jo lähes puoli miljoonaa työntekijää joten tämä

etuuskäsittelyä hoitavien tahojen ruuhkautuminen on hyvin johdonmukainen seuraus tästä on hieno asia että näinkin nopeasti nyt hallitus toi tämän eduskunnan edellyttämän joustoesityksen ja tätä päästään nyt varmasti ripeästi siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsittelemään näitten muutosten tavoitteena on turvata työttömyysetuuden hakijan oikeus sosiaaliturvaan työttömyyden ajalta tilanteessa jossa toimeenpanijoiden hakemuskäsittely on ruuhkautunut ja tämä voisi aiheuttaa näitä hakijan kannalta kohtuuttomia viivästyksiä työttömyysetuuksien maksamisessa käytännössä työttömän kannalta mielestäni kaikkein merkittävin muutos tässä on juuri tämä että työttömyysetuutta voidaan maksaa hakemuksen perusteella ennakkona kuudelta kuukaudelta eikä siltä kahdelta kuukaudelta joka tällä hetkellä on on laissa tämä tämä on hieno asia että tämä tämä tähän tulee tietenkin on mahdollista niin kuin täällä jo todettiin että tämäkin lainsäädäntö voi mahdollistaa myös näiden etuuksien väärinkäyttöä mutta se on se riski joka tässä tilanteessa on on valitettavasti otettava ja vaikka näitä koronarajoituksia onnekkaassakin tapauksessa saataisiin nopeasti nopeasti purettua niin on oletettavaa että monella toimialalla työllisyys ei ihan hetkessä parane voi olla että esimerkiksi vaikka nyt jossakin vaiheessa saataisiin sitten kulttuuritoiminta ja ravintolat ja teatterit aukeamaan niin monet varsinkin ikäihmiset ovat todennäköisesti aika arkana niihin lähtemään ja se voi voi sitten pidempääkin hyytymistä tällä alalla aiheuttaa mutta joustavuutta tarvitaan ja sen vuoksi kiitos tästä esityksestä

arvoisa puhemies aivan ensimmäiseksi haluan kiittää ministeri pekosta tästä esityksestä jossa työttömyysetuutta voitaisiin maksaa ennakkona hakemuksen perusteella enintään kuusi kuukautta sen kahden kuukauden sijaan samalla kiitän myöskin erinomaisesta vastauksesta kirjalliseen kysymykseeni jonka jätin noin neljä viikkoa sitten nämä työttömyyskassojen ongelmathan tulivat esiin erityisesti ytkn elikkä tämän loimaan kassan perusteella koska siellä oli ruuhkautunut näitä hakemuksia joita jo silloin ensimmäinen neljättä kun kirjallisen kysymykseni jätin oli kolmesataaseitsemänkymmentäviisituhatta eli yt neuvotteluita oli sen verran silloin ja kokonaan työttömänäkin jo satakaksitoistatuhatta ja nyt tämä määrä on vain kasvanut mutta kun nämä ytkn ongelmat tulivat julkisuuteen niin itse olin yhteydessä useimpiin näistä suuremmista kassoista ja sain kuulla että vaikka heillä ei se ongelma vielä ollut käsillä niin suuri niin olisi vain ajan kysymys koska se näin olisi

kassoille myönnetään kaksikymmentä miljoonaa euroa ja ja kelalle neljäkymmentäyksi miljoonaa euroa nyt tässä vaiheessahan se ongelma koskee näitä hakemusten käsittelyjä mutta tietysti jos meille tulee toinen aalto ja ja ongelma pitkittyy niin sitten myöskin kysymyksessä riittävätkö kassojen rahat ylipäätään näiden työttömyyskorvausten maksuun lisäksi näiden kassojen kanssa asioidessa kävi ilmi että kaikkein keskeisin pullonkaula näissä hakemuksissa oli palkan määrittäminen ja toinen se että tulorekisterissä olivat puutteelliset tiedot tietysti tätäkin voidaan ratkaista sillä tavalla että lisätään käsittelijöiden määrää tai helpotetaan prosesseja mutta mutta kaikkein isoin ongelma on todella se

työttömyyskorvausten määrittelyssä koska heillä on se kaikkein viimeisin tieto siitä paljonko nämä henkilöt ovat ansainneet ja kuinka pitkältä ajalta ja sitten myöskin se se yhteys sinne sinne kassoihin mutta nyt sitten päädyttiin tähän

perusteella elikkä ennakkona enintään kuusi kuukauden kahden kuukauden sijaan ja sekin on erittäin hyvä vaihtoehto pääasia on se että me emme jätä näitä ihmisiä tyhjän päälle tämä tilanne koronakriisin osalta on tullut niin nopeasti kaikkien käsille että että on on ensiarvoisen tärkeää että tähän kysymykseen on puututtu pikaisesti ja kuten todettu niin niin kiitän edelleen ministeriä

arvoisa puhemies yritän puhua lyhyesti ja olla kajoamatta niihin hyviin esittelyperusteisiin joita ministeri täällä jo toi esille ja toisaalta kollegat ovat tässä käyttäneet hyviä puheenvuoroja yritän myös olla toistamatta niitä minkä jälkeen tietysti voi kysyä mitä haluan siis tällä kertaa sanoa haluan sanoa kaksi asiaa ensimmäinen on tosi lyhyt ja se on se että juuri tällaisia lakeja pitää nyt tehdä nopeasti tämä on erinomainen esimerkki siitä että me sujuvoitamme ja nopeutamme näitä prosesseja ja saamme sosiaaliturvan näiltä osin pelaamaan vaikeassa tilanteessa todella hyvin toinen asia on vähän laajempi ja periaatteellisempi ja se liittyy siihen että

rahalliset etuudet ovat suomessa pääasiassa sosiaalivakuutuspohjaisia ja siellä on kolme isoa ryhmää tietenkin eläkevakuutus joka muodostaa yksin jo melkein puolet tästä seitsemänkymmenen miljardin sosiaaliturvakokonaisuudesta työttömyysvakuutus ja sairausvakuutus eli kysymys on historiallisesti siitä että aluksi työntekijät useimmiten juuri ammatillisesti järjestäytyneet työntekijät ovat ymmärtäneet että taloudellisten suhdanteiden

mahdollisesti tulevan työttömyysuhan varalta ja niin sanotusti hyvänä aikana kerätään tätä vakuutta joka sitten tilanteen langetessa päälle on käytettävissä sittemminhän tämä on laajentunut yrittäjiin niin kuin tiedämme ja esimerkiksi loimaan kassa äsken

arvoisa puhemies suomalaiset ovat sitkeää kansaa ja olemme selvinneet monenlaisista vaikeuksista ja selviämme myös näistä vanhalla kansalla on monia hyviä viisauksia ja yksi osuvimmista on se että hätä keinot keksii on ollut hyvä havaita kuinka nopeasti on pystytty valmistelemaan lainsäädäntöön parannuksia siltä osin kuin on tarvittu vaikkapa yrittäjille mahdollisuus hetkellisesti keskeyttää yritystoimintansa ja siirtyä työttömyysturvan piiriin ilman että yritystoimintaa joudutaan ajamaan alas

kaikki oppi ja hyöty irti myös normaalioloissa joissa aivan samalla tavalla voi tulla vastaan tilanteita joissa vaikkapa yrittäjä tarvitsee työttömyysturvaa ja mitäpä sitä kovin byrokraattisena pitämään sitä palkansaajankaan työttömyysturvan saantia mutta kiitos ministerille tämän

puhemies haluan kiittää edustajia erittäin hyvästä keskustelusta ja hyvästä keskustelusta aina syntyy myöskin hyviä eväitä hallitukselle kuten tässäkin keskustelussa on ilmi käynyt

tätä esitystä valmisteltaessa arvostettu

työttömyyskassat ja kela ovat myöskin parhaita asiantuntijoita oman työnsä järjestämisessä ja tämä ilmenee myös siitä että tämä on tässä työttömyysturvalaissakin tunnistettu haluan todeta että edelleen me jatkamme myös toimeenpanijoiden kanssa muiden mahdollisten sujuvoittamistoimenpiteiden eteenpäinviemistä edustaja viljanen ja monet muutkin edustajat tuossa totesivat että aikataulu on kiireinen ja se todella pitää paikkansa näissä poikkeusoloissa ja asettaa myöskin omat haasteensa sekä valmistelijoille että myöskin täällä eduskunnassa kansanedustajille valiokunnissa haluan todeta että olen iloinen siitä valiokunnan asiantuntemuksesta ja hyvästä yhteistyöstä jota varmasti voimme tämänkin esityksen osalta nyt pikaisesti tehdä että saamme vietyä tämän esityksen läpi vaikka hakemuskäsittelyssä ei ole vielä ilmennyt ruuhkaa niin on aivan selvää että hakemuksia tulee valitettavasti lisää ja siksi on tärkeää että me varaudumme nyt myöskin näillä toimenpiteillä siihen että etuuksien maksatus on on aikaisempaa sujuvampaa myöskin jatkossa toisaalta tietenkin me toivomme että tämä tilanne normalisoituu pian eikä lomautusten tai irtisanomisten tarve tässä enää pitkittyisi ja siltä osin tekisimme niin sanotusti turhaa työtä ja voin vakuuttaa että tämän turhan työn tekisin kyllä mielelläni toivon todella että tilanne normalisoituu edustaja juusolle haluan todeta että tämä hallituksen esitys ei ole sidottu näihin hallituksen rajoittamistoimenpiteisiin eli tämä on voimassa sinne lokakuun loppuun asti jos näin eduskunnassa päätetään ja siltä osin tätä esitystä voidaan

pitkälle sinne syksyyn edustaja räsänen nosti esiin nuo mahdolliset väärinkäytökset totean että kelan selvitysten mukaan väärinkäytöksiä on erittäin vähäisessä määrässä hakemuksia ja tässä toimii samalla tavalla tämä jälkikäteisvalvonta kuin ihan normaalisti muissakin etuusmaksatuksissa edustaja kaumalle kiitos kannustavasta puheenvuorosta ja totean vielä että työllisyysrahaston ja kassojen maksuvalmiutta seurataan tarkoin ja siihen myöskin reagoidaan tarvittaessa lisäbudjetilla
arvoisa puhemies en halua pitkittää tätä keskustelua lainkaan mutta puheenvuoroni oli tuolta pudonnut pois aikaisemmassa vaiheessa haluaisin kiittää hallitusta näistä näistä säädöksistä joita nyt ollaan tehty ja joilla pyritään helpottamaan näiden työttömyysetuuksien saamista tässä selkeästi halutaan sujuvoittaa tätä tämä tilanne on kaoottisesti tulossa päälle ja tuolla on vaikeita tilanteita koko ajan kun ruuhkautuvat ne asiat niin valtavassa määrin ja pakkohan tässä on niin sanotusti byrokratian aidosti joustaa vaikka